päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan ryhmien järjestyksessä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja lindtman olkaa hyvä
arvoisa arvoisa puhemies viime viikolla valtiovarainministeri petteri orpo vakuutti täällä eduskunnassa valtiosalissa että valtiovarainministeriön säästölaskelmat sote uudistuksesta pitävät kutinsa ja luvatut säästöt toteutuvat muutamaa päivää myöhemmin ääni kellossa oli muuttunut täysin viime lauantaina ministeri orpo kertoi ylen ykkösaamussa että kokoomuksen eduskuntaryhmällä ei ole syytä tukea sote uudistusta jos kokoomuksen sille asettamat tavoitteet eivät toteudu siis ensin vakuutettiin että sote uudistus tulee ja tavoitteet toteutuvat ja pari päivää myöhemmin kerrottiin että eduskuntaryhmä tulee arvioimaan tätä että toteutuuko keskusta ja siniset muut hallituspuolueet ovat vakuuttaneet seisovansa hankkeen takana näyttää siltä että hallituspuolueet eivät ole tässä samassa rintamassa ministeri orpo voitteko kertoa mistä tässä on kyse onko kyse siitä että koska lupaamanne säästöt eivät toteudu olette valmiit kaatamaan tämän uudistuksen

arvoisa puhemies hyvä että kysytte jos on näin suuri epäselvyys totesin ensinnäkin sen että tälle tälle uudistukselle on asetettu tietyt isot tavoitteet sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen ja muun muassa sujuva hoitoonpääsy ja hyvät hoitoketjut mutta myös kolmen miljardin kustannusten nousun hillitsemistavoite joka on aivan nämä ovat ne nurkkapultit jotka tähän on yhdessä laitettu ja uskon että kaikki hallituspuolueet ja tiedän ovat samaa mieltä että näiden perusperiaatteiden pitää toteutua jos esimerkiksi eduskuntakäsittelyn aikana vaikka tehtäisiin muutoksia jotka kyseenalaistaisivat sen sen että tämä kolmen miljardin tärkeä tehokkuusloikka pystytään tekemään niin silloin tältä häviää perusteet sen verran tässä uskallan sanoa että me olemme täysin yksituumaisia ja yksimielisiä siitä että hallituksen eduskunnalle antama esitys kannattaa viedä läpi ja se toteuttaa nämä sekä toiminnalliset tavoitteet että taloudelliset tavoitteet
pyydän niitä edustajia jotka haluavat nyt esittää tästä aiheesta lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa arvoisa rouva puhemies ei tuo vastaus nyt paljon selventänyt asiaa kyllähän tässä selvästi on muustakin kyse kuin sävy eroista ja sokea reettakin sen näkee puheet muuttuivat muutamassa päivässä viime viikolla ja vielä maaliskuussa te vakuutitte että haluatte tehdä täysin selväksi että kokoomus on sitoutunut tähän uudistukseen eikä siinä ollut mitään reunaehtoja tai nurkkapultteja te sanotte että te arvioitte teidän asettamanne tavoitteet ja pääministeri sipilä on todennut moneen kertaan viimeksi sunnuntaina että esimerkiksi perustuslakivaliokunnan muutokset tehdään sitten tehdään vastaavat justeeraukset lakiin arvoisa valtiovarainministeri oletteko tässä samaa mieltä pääministerin kanssa että perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset tehdään justeeraukset tehdään oletteko tässä samaa meiltä pääministerin kanssa

mitä muitakaan vaihtoehtoja on jos perustuslakivaliokunta edellyttää muutosten tekemistä niin silloin ne tehdään silloinhan ne tehdään mutta

kirjoiteta lakipykäliä vaan kuvataan se perustuslaillinen raami mihin lakiesityksen pitää mennä se vaatii silloin hallitukselta vastineen sosiaali ja terveysvaliokunnalle ainakin ja ja sen jälkeen valiokuntatyössä tehdään muutoksia mutta kaikkien näiden muutosten keskellä pitää pitää huolehtia siitä että tämä laki toteuttaa ne alkuperäiset tavoitteensa kansalaisten hyvistä sosiaali ja terveyspalveluista ja taloudellisesta kestävyydestä ei tässä ole mielestäni mitään kummallista

puhemies ministeri orpo kun te sanoitte että nämä taloudelliset tavoitteet tulevat toteutumaan tässä uudistuksessa sitähän me kaikki toivomme että nämä säästöt löytyisivät eduskunnan tarkastusvaliokunta sai tänään valmiiksi oman lausuntonsa asiasta se kuunteli asiantuntijoita hyvin laveasti sekä valtionhallinnosta myös yksityisiä toimijoita terveyspalveluiden tuottajia niin se on muuten yksimielinen se on siis kaikkien valiokunnan jäsenten ja puolueiden hyväksymä ja siinä kyllä tuodaan ilmi erittäin suuri huoli siitä että nämä taloudelliset tavoitteet eivät tässä ole toteutumassa asiantuntijat kertovat että tällä mallilla on käymässä niin että kustannukset ovat pikemminkin kasvamassa kuin vähenemässä ja se perustuu siihen että tulee uusia palveluja palveluiden kysyntä kasvaa muun muassa hämeenlinnassa joka on kokeillut on neljäntoista prosentin kustannusten kasvu tämän kaiken tuloksena nyt kysyn teiltä ministeri orpo että jos tämä talousraami ei ole toimiva niin oletteko valmis että se uudistetaan olennaisesti siitä mikä on hallituksen nyt esittämä

ja budjettimenettely sehän on tässä aivan oleellinen osa kädessä ohjaa siihen suuntaan että että saadaan nämä menot menot pidettyä kurissa kymmenenkin vuoden aikajänteellä mutta tosiasia on se että kuitenkin toimeenpanolla on aivan valtava merkitys siihen miten näissä taloudellisissa tavoitteissa päästään maaliin meillä on nyt jo erittäin hyviä hyviä kokemuksia viestejä maakunnista joissa toimeenpano tehdään että kun tulee vahvemmat järjestäjät ja kun tämä systeeminen muutos ajetaan sisälle jossa pakotetaan maakunnissa vahvat järjestäjät ottamaan huomioon teknologiakehitys sen mukanaan tuomat mahdollisuudet rakentamaan näitä toimivia hoitoketjuja ja ja ajattelemaan kokonaan uudella tavalla tätä kahdensadan järjestäjän sijaan kahdeksaantoista järjestäjään niin kyllä se potentiaali siellä vaan on mutta viime kädessä se ratkeaa toimeenpanossa kukaan meistä ei voi vielä varmuudella sanoa mikä on euromäärä kymmenen vuoden päästä mutta tämä esitys antaa sille raamin

perustuslain kolmannessa pykälässä määritellään vallan kolmijako siinä varmistetaan että valtioneuvosto huolehtii hallitusvallasta ja eduskunta itsenäisesti lakien säätämisestä on siis erittäin vakava asia kun tämä vastuunjako vaarantuu kuten viime viikolla perustuslakivaliokunnan keskeneräinen lausuntoluonnos tuli sellaisenaan hallituksen käyttöön heti tiistaina kahdeskymmenestoinen päivä toukokuuta ja kaksi päivää myöhemmin luonnos toimitettiin myös ilta sanomille on vakavaa että hallitus hankki käyttöönsä lausuntoluonnoksen voidakseen suunnitella millä tavalla vaikuttaisi niin että lakiesitykset saadaan läpi ja jos on edes epäilys siitä että hallitus käyttää julkisuutta valiokunnan häiritsemiseen tarvitaan tapahtumasta huolellinen selvitys

arvoisa puhemies tuo vuotoasia on äärimmäisen vakava asia kun mekin vastaamme täällä kyselytunnilla kysymyksiin vuodetuista luonnoksista joita meillä itsellämme ei ole minulla ei ole tuota luonnosta käytössäni en ole sanaakaan sellaisesta voinut lukea ja ministeri orpo tuossa vieressä kuiskaa että ei hänelläkään ole sellaista käytettävissä tämä on erittäin vakava syytös minkä edustaja esittää sieltä sieltä penkistä me me kunnioitamme ehdottomasti sitä että perustuslakivaliokunnalla on täysin riippumaton ilman minkäänlaista hallituksen ohjausta tapahtuva hallituksen esityksen perustuslaillinen arviointi ja voin vakuuttaa että minkäänlaista poliittista ohjausta

arvoisa puhemies kiitos pääministerille tästä lausunnosta on äärimmäisen tärkeää eduskunnan näkökulmasta että perustuslakivaliokunnalle annetaan se työrauha mikä valiokunnalle kuuluu tämän laajan uudistuksen käsittelemiseksi mutta valtiovarainministeri orpon aikaisempi lausunto oli kyllä mielenkiintoinen kun hän sanoi että mikäli isot tavoitteet palveluketjujen yhteensovittamisesta ja kolmen miljardin kustannussäästöistä eivät toteudu niin silloin tältä uudistukselta häviävät perusteet tämän talon sisällä on ollut selvää jo viikkojen ajan että tällä mallilla nimenomaan ei tulla saavuttamaan näitä keskeisiä tavoitteita kokoomuksen ajama palveluiden markkinaehtoistaminen on ristiriidassa palveluketjujen yhteensovittamisen ja integraation kanssa ja ja se myöskin nostaa kustannuksia nykyisestä valtiovarainministeri orpo onko tosiaankin niin että kokoomukselle on tärkeämpi suurten terveyskonsernien bisnes kuin tehdä kunnollinen sote uudistus joka täyttää näitä keskeisiä tavoitteita

arvoisa puhemies minä olen kyllä jälleen kerran täysin eri mieltä teidän kanssanne minä olen täysin eri mieltä teidän kanssanne siitä antaako tämä mahdollisuuden saavuttaa nämä tärkeät tavoittet hallitus lähtee siitä kun me olemme antaneet tämän kokonaisuuden esityksenä eduskunnalle että sillä näihin tavoitteisiin päästään nyt on eduskunnan vuoro ja toivon että tämä menee sujuvasti täältä läpi ja se mitä te puhutte yksityisestä bisneksestä tai kokoomuksen malleista mielestäni ei nyt pidä millään tavalla paikkaansa valinnanvapaus se että tuodaan yksityinen ja julkinen tuottaja tasavertaisesti kaikkien suomalaisten ihmisten valittavaksi riippumatta lompakon paksuudesta ja takaamaan sen että lääkäriin pääsee kun sinne pitää päästä mikä ei tänä päivänä toteudu on erinomainen ja hieno asia ja mielestäni se pitää viedä läpi ja se ja se tulee varmasti kehittymään ja olemaan sellainen että siitä suomalaiset meitä kaikkia vielä kiittävät

puhemies valtiovarainministeri orpo te olette julkisuudessa sanonut että mikäli kokoomuksen uudistukselle asettamat asettamat ehdot eivät toteudu niin puolue tulee tarkastamaan tätä uudistusta ja sen kokonaisuutta uudestaan ja tämä kokoomuksen asettama ehtohan uudistukselle on nimenomaan valinnanvapausjärjestelmä tätä on varsin selvästi tuotu esille julkisuudessa nimenomaan palveluiden markkinaehtoistaminen siitä huolimatta että se

jossa selvästi todetaan niitä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä jotka tähän malliin liittyvät onko valtiovarainministeri orpo tosiaankin niin että kokoomus on valmis kaatamaan tämän sote uudistuksen puhtaasti siitä syystä

arvoisa puhemies minusta olisi ensinnäkin oikein että ette pistä sanoja suuhuni minä en ole koskaan sanonut tämän mallin kokonaisuus olisi kiinni valinnanvapaudesta vaan nimenomaan on kyse kokonaisuudesta siitä että sosiaali ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan uudistetaan ja saadaan ihmisille hyvät palvelut myöskin kaksikymmentä luvulle ja että taloudellinen raami on kestävällä pohjalla tämä kokonaisuus on se mikä ratkaisee valinnanvapaus on yksi osa

arvoisa rouva puhemies kaksi viikkoa sitten te ministeri orpo totesitte minun ymmärtäneen väärin kun olin ymmärtänyt niin että sote uudistuksella maakuntauudistuksella ja tällä markkinaehtoistamisella valinnanvapaudella pyritään saamaan aikaan säästöjä myöskin tällä valinnanvapaudella totesitte että se saa jopa maksaa

useista pyynnöistä huolimatta saaneet arvioita koko tämän uudistuksen säästövaikutuksista niin voisitteko nyt kuitenkin ystävällisesti todeta kuinka paljon tämä palvelujen markkinaehtoistaminen valinnanvapaus saa teidän mielestänne maksaa missä kulkee kipuraja onko se viisisataa miljoonaa lisäkustannuksia tuhat miljoonaa vai joidenkin asiantuntijoiden veikkaama jopa kolme miljardia euroa missä kulkee raja kustannusten nousun suhteen markkinaehtoistamisessa valinnanvapauden
puhemies kiitos sinänsä tärkeästä kysymyksestä mitä tarkoitan kun sanon että valinnanvapaus voi siinä alkuvaiheessa maksaa kun sillä sillä varmistetaan ihmisten hoitoonpääsy niin se jopa saa maksaa mutta pidemmällä aikavälillä ja tämän olen sanonut pääsee nopeasti hoitoon ja sairaudet hoidetaan tehokkaammin vastaavasti säästyy kuluja siitä että sairaudet eivät pahene myöskin se että tehdään hyvää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä niin kuin tänäkin päivänä hyvin laajasti kun seitsemänkymmentätuhatta ihmistä työskentelee yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin työnantajilla on aivan oleellista ja se kilpailu tervehenkinen kilpailu tarkasti säännelty myöskin tuo tehokkuutta ja ja varmasti laatua eli kokonaisuutta pitää arvioida siinä alkuvaiheessa kun taataan ihmisten hoitoonpääsy

perustuslakivaliokunnalle pitää antaa työrauha ja se on tehty pidän tahdittomana myös tyylittömänä sitä että esitetään syytöksiä ja sen jälkeen sanotaan että en minä ketään syytä syyttäkää mutta syyttäkää sitten rehellisesti kunnat kunnat ovat arvoisa oppositio jo monta vuosikymmentä vastanneet suomalaisten terveyspalveluista viime vuosina kunta toisensa jälkeen on näitä ulkoistanut pakon edessä jos tämä sote uudistus kaatuisi niin kuin tuntuu te haluatte niin silloin alkaa sitten ulkoistamiskierre minun on on vaikea nähdä miksi vasemmistoliitto miksi sosiaalidemokraatit haluavat että suuret sote yhtiöt saavat suomalaiset markkinat te ihmettelette miksi me teemme tätä uudistusta kymmenen vuotta on yritetty tehdä sote uudistusta jos nykytilanne kerta kelpaa niin miksi tekin olette hallituksissa yrittäneet uudistuksen tehdä

arvoisa puhemies kuten tässä on todettu jo viimeisen viikon ajan kun tämä käsittely täällä ei ole edennyt sillä tavalla kuin aiemmin ajattelimme että vaaleja ei pidetä siellä lokakuun lopussa tästä olemme yhtä mieltä mutta sitten olemme sitten olemme kyllä vahvasti hallituksessa sillä kannalla että kun näemme myös sen perustuslakivaliokunnan lausunnon ja näemme minkä verran siinä on myös työtä sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja myös sosiaali ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle sen vastineen laatimisessa

arvoisa puhemies kyllä tästä sote sopasta alkaa valitettavasti maku mennä viimeistään tämän vastuuttoman valinnanvapauden myötä tämän sote ja maakuntauudistuksen suurimpia kysymyksiä on oikeastaan rahoitus koska osa maakunnista kokee että nyt esillä oleva rahoitusmalli ei ole kaikille maakunnille tasapuolinen kun tässä nyt on hallituskin tullut siinä mielessä järkiin että on todennut että näitä vaaleja täytyy täytyy siirtää niin missä vaiheessa on on ajateltu alkaa miettiä tätä

arvoisa puhemies ensinnäkin totean suoraan tästä nämä maakuntien rahoitukseen liittyen eli on olemassa se maakuntien rahoituslaki jossa on ne perusteet mitenkä määräytyy rahoitus ja sitten aika monipolvinen mekanismi siihen että jos jossakin maakunnassa rahoituksen osalta ollaan ongelmissa niin siihen pystytään löytämään apuja sitten edelleen myös me olemme tunnistaneet hallituksessa yhdessä maakuntien kanssa tämän talven ja kevään aikana että nämä muutoskustannukset tulevat tuomaan rasitetta maakunnille joillekin jopa mittavassa määrin ja se tarkoittaa silloin sitä että meidän pitää siihen myös varautua hallituksen puolelta mutta sitten tätä verotusoikeusasiaa käsiteltiin hallituksen sisällä jo vuonna kaksituhattakuusitoista ja todettiin että ei ainakaan tässä alkuvaiheessa oteta tähän verotuselementtiä mutta siitä tehdään selvitys itse pidän kyllä tätä linjausta järkevänä kun ajattelette miten laaja kokonaisuus on ja miten paljon tässä on näitä taloudellisia elementtejä niin tässä alkuvaiheessa ei ainakaan maakunnilla ole verotusoikeutta

arvoisa puhemies kiinnitin huomiotani siihen että valtiovarainministeri orpo puhui vahvasta järjestäjästä mutta tosiasiassa ainoa vahva asia on tuo maakuntien rahoituksen leikkuri jos te annatte lakisääteisiä tehtäviä järjestettäväksi maakunnille teidän täytyy antaa myös työvälineet jotta ne lakisääteiset tehtävät voidaan järjestää mitä tapahtuu maakunnille tilanteessa jossa markkinamalli nostaa kustannuksia ikääntyminen nostaa kustannuksia palveluiden kysynnän nousu nostaa kustannuksia järjestelmän muutos nostaa kustannuksia ja samaan aikaan maakuntien rahoitusta vähennetään mitä maakunnille jää siinä vaiheessa tehtäväksi ei ole muita vaihtoehtoja kuin nostaa asiakasmaksuja rajata palveluita mitä tapahtuu jos rahoitus loppuu lokakuussa eiväthän maakunnat voi pistää lappua luukulle ja sanoa ihmisille tulkaa hakemaan palveluita taas tammikuussa

miten tässä tilanteessa toimitaan valtiovarainministeri orpo

kestää kunnossa eikä mennä asiakasmaksujen leikkaamiseen eikä myöskään palveluiden leikkaamiseen asiakasmaksulain osalta totean sen että sinne tulee myös lakiin katto se ei voi joustaa jatkuvasti

kuntoutus käyttöön ja pääasia on nyt hyvät ystävät hyvät edustajakollegat ymmärtää että tässä on kysymys kustannusten kasvun leikkauksesta ja vähentämisestä hillitsemisestä eli rahoitushan tulee kasvamaan tästä nykytilasta joka on kahdeksantoista pilkku kuusi miljardia euroa kahteenkymmeneenneljään miljardiin asti

puhemies todellakin eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi tänään lausuntonsa taisi olla ensimmäinen yksimielinen lausunto eduskunnassa näemme että nämä tarkastuksien valvonnan kysymykset ovat lainsäädännössä hyvällä mallilla mutta sitten totta kai toteamme että on haasteita kustannusten hillinnässä valinnanvapauden toteuttamisessa ja ja riskejäkin niin kuin aina suurissa uudistuksissa on sitten lopuksi toteamme että on hyvä että tärkeän uudistuksen valmistelussa edetään määrätietoisesti pitkään jatkuneen uudistuksen lykkääntymisestä aiheutuisi kuitenkin olemassa olevien ongelmien jatkumista epävarmuutta sekä kasvavia kustannuksia ja riskejä suuri riski siis minä tulkitsen näin on juuri se että me emme pysty täällä eduskunnassa nytkään uudistusta toteuttamaan kysyn pääministeriltä miten te näette näiden riskien hallinnan joita aina tällaisissa uudistuksissa on ja haasteet kustannusten hillinnässä suhteessa uudistuksen toteutumiseen
arvoisa puhemies minusta tarkastusvaliokunta on oivaltanut tämän tämän ytimen hyvin ja se on yksimielisessä lausunnossaan todennut että uudistus pitää viedä nyt määrätietoisesti maaliin se on se on selvä asia että kun puhutaan suuresta suuresta uudistuksesta niin aina liittyy uudistamiseen riskejä liittyy nykytoimintaankin riskejä tärkeintä on nyt se että me me saamme täältä valmiiksi uudistuksen joka antaa erittäin hyvän pohjan maakunnille toteuttaa ne tehtävät ja ne ne tavoitteet mitä eduskunta ja hallitus ovat uudistukselle asettaneet meillä on myöskin erinomaiset edellytykset siihen kustannushillintätavoitteeseen joka kymmenen vuoden ajanjaksossa hillitsisi kustannuksia kolmella miljardilla eurolla ne joka tapauksessa kasvavat tuona ajanjaksona noin kaksi miljardia euroa

miettii miettii sitä lukeeko hallitus ylipäänsä nyt mitä eduskunnan valiokunnat tästä sote uudistuksesta ja menoista menoista sanovat valtiovarainvaliokunta on on ollut erittäin selvä omassa lausunnossaan erittäin jossa arvioidaan että kustannukset tulevat kasvamaan koska väestö vanhenee ja että ei ole mahdollista ehkä toteuttaa ylipäänsä näitä kustannussäästöjä jotka hallitus tässä haluaa tämän lisäksi myös talouspolitiikan arviointineuvosto on nostanut tämän kysymyksen esille ei sielläkään uskota tähän että säästetään se kolme miljardia ja he kysyvät minkä takia ei ensin tehdä niin että mennään

ministeri vehviläinen

rauhoittukaa

puhemies tarkastusvaliokunnan lausuntoa en ole vielä ehtinyt lukea mutta valtiovarainvaliokunnan lausunnon olen lukenut ja erittäin tarkkaan ja nimenomaan olen kiinnostunut aina myös niistä arvioista joissa on arvioitu monipuolisesti sekä hyvää että huonoa ja arvioitu myös näitä riskejä mutta sitten minä haluan todeta sen että ei tämä maakuntien rahoituslaki ole syntynyt missään tyhjiössä tästä rahoituslaista on tehty kaiken kaikkiaan kaksikymmentäyksi eri vaikutusarviointia ennen kuin se on tullut tähän taloon sitäkään ei minusta pitäisi pystyä väheksymään sitten ehkä tähän isoon kuvaan meidän kannattaa kyllä muistaa että on erilaisia arviointeja ja

puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tehdään sen vuoksi että jokainen suomalainen saisi verovaroin tuotetut palvelut kokoomus ja kaikki hallituspuolueet ovat aivan varmasti sitoutuneet siihen että eduskunnassa viemme tätä lakiesitystä sillä tavalla eteenpäin että nämä tavoitteet voidaan toteuttaa yksi aivan keskeinen tavoite on se että jokainen suomalainen pääsisi ajoissa peruspalveluihin oecd on useasti huomauttanut meitä siitä että meillä peruspalveluihin pääsy riippuu kukkaron paksuudesta ja jotta palveluihin päästäisiin niin hallitus on tuonut tämän esityksen valinnanvapauslaista se on tärkeä laki jolla vahvistetaan peruspalveluita opposition kaikista vaihtoehdoista puuttuu se keino millä

oma kotikaupunkini helsinki on jo mukana mutta milloin tehdään päätökset että loputkin maakunnat pääsisivät mukaan kun kymmenen on jo luvattu ottaa mukaan

arvoisa puhemies aivan totta kuten edustaja totesi hallituksen esitykseen valinnanvapaudesta sisältyy pykälät myös piloteista ja niistä kriteereistä miten maakunnat voivat päästä niitä toteuttamaan nuo päätökset joihin edustaja viittaa vaikkapa juuri merkittävällä rahasummalla uudenmaan osalta ovat tietenkin ehdollistettuja lain voimaantuloon ja hyväksymiseen mutta heti sen jälkeen maakunnat pääsevät pilotoimaan ensivaiheessa on tehty päätöksiä kymmenestä maakunnasta ja hallitus on sitoutunut siihen että kaikki maakunnat viimeistään ensi vuoden alusta lain tultua nyt ensiksi täällä hyväksyttyä voivat päästä tähän mukaan ja se on osa myös tämän uudistuksen vaiheistusta ja hallittua voimaantuloa että eri alueet testaavat ja kokeilevat ennen maakuntien varsinaista aloitusta niitä asioita joita ovat muun muassa sote keskukset henkilökohtainen budjetointi ja asiakassetelit eli kaikki ne

rouva puhemies kansalaisille tietenkin kaikkein tärkeintä on hoitoon pääsy ja palveluitten saatavuus kolmen miljardin säästöura kuitenkin tarkoittaa sitä että maakunnilla on yleiskatteellisen rahoituksen menoleikkuri ja on tehty laskelmia mitä se tarkoittaa itse kullekin maakunnalle on todellakin se uhka että palveluita joudutaan karsimaan tai niitä joudutaan rankasti keskittämään jotta voidaan sitten hillitä tätä kustannusten kasvua aivan niin kuin täällä ministeri vehviläinen aiemmin totesi kyllähän näitä laskelmia on tehty vuoden kaksituhattaseitsemäntoista laskelmat poikkeavat erittäin paljon vuoden kaksituhattayhdeksäntoista laskelmista ja alueuudistus

arvoisa puhemies on todellakin niin kuten edustaja sanoi että ne ovat vielä tässä vaiheessa arviointeja ja niitä on tehty vuoden kuusitoista ja vuoden seitsemäntoista luvuilla nämä viimeiset päivitetyt laskelmat maakuntakohtaisesti jotka toukokuussa tehtiin

rahoituksen riittävyyttä että siellä on tunnistettu todellakin niitä riskejä maakuntakohtaisesti vähän erilaisia riskejä ja me pystymme nyt katsomaan miten ne muutoskustannukset niistä ehkä tulevat olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä että yleiskatteellinen rahoitus ei yksin pysty kattamaan niitä muutoskustannuksia ja niihin pitää vielä varautua jollakin tavalla

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnassa on käsittelyssä tämän hallituksen esitysten ensimmäisessä aallossa kolmetuhattakahdeksansataaviisikymmentä sivua ministeri vehviläinen te epäilitte jo että eduskunnassa aikataulut jäävät jälkeen ja täällä hidastellaan se tuntuu hyvin pahalta sen takia että koko ajan tämä kone käy täällä tehdään valtavasti töitä sen eteen että tämä kokonaisuus saataisiin täällä ansiokkaasti käsiteltyä lähes kaikki valiokunnat jotka ovat tässä hallituksen esitysten käsittelyssä mukana ovat nyt antaneet lausuntonsa odotamme enää perustuslakivaliokunnan lausuntoa joten ajattelen että jo tämä prosessi kai osoittaa näiden julkisten lausuntojen ohella että eduskunnalla on aika paljon tässä tehtävää koska näyttää siltä että tässä esityksessä on myös valuvikoja siksi kysynkin vielä kerran oletteko te hallituksena sitoutuneet siihen että eduskunta päättää lakien säätämisestä ja valtioneuvosto käyttää vain hallitusvaltaa
arvoisa puhemies esititte saman kysymyksen viime viikolla totean että hallitus antaa eduskunnalle työrauhan ja omalta osaltani olen vastannut myös siitä että juuri teidän johtamanne valiokunnan työtä tuetaan sosiaali ja terveysministeriön asiantuntijoiden voimin kaikin mahdollisin tavoin olen hyvin tietoinen siitä että on useita kokouksia joista olette tehnyt useiden muistioiden pyyntöjä ja ministeriöiden virkakunta tuottaa kaikin mahdollisin tavoin tukea sille työlle jota te teette toisaalta on hyvä muistaa että valtaosa näistä laeista laajasta nipusta jota ansiokkaasti työstätte on ollut eduskunnassa jo työn alla ja käsitellä yli vuoden ajan ja valinnanvapauslaki toimitettiin teille maaliskuun kahdeksas päivä valtioneuvostosta mutta korostaakseni työnjakoa ja tätä mainittua vallan kolmijakoa aivan totta on se että eduskunta käyttää sen ajan minkä parhaaksi katsoo ja työssään tarvitsee ja työjärjestyksensä mukaisesti viivytyksettä käsittelee tämän historiallisen ja merkittävän

kiitän tästä mahdollisuudesta käyttää vielä toisen puheenvuoron olen erittäin ripeä totean että te ministeri saarikko olette tukenut ansiokkaalla tavalla sosiaali ja terveysvaliokunnan työtä siitä teille tunnustus kysynkin nyt onko onko hallitus tietoinen siitä että tässä kokonaisuudessa jossa on siis seitsemän mietintöä annettavana ja kaksi lausuntoa tässä ensimmäisessä aallossa olemme vielä tänä maanantaina merkanneet hallituksen ministerin kirjeellä ministeri saarikon uudet pykäläesitykset tuottajalaki

tiedoksi valiokunnalle kuitenkin alkuperäisen aikataulun mukaan ministeri vehviläinen vaati jo ensi viikolla ratkaisuja tähän kokonaisuuteen joten totean että aikataulujen suhteen olisi tärkeää antaa nyt eduskunnalle työrauha me saimme nämä pykälät käsittelyyn yhden lain osalta tällä viikolla ja olemme tehneet siitä kuulemisia ja jatkamme tätä tärkeää

selkiyttää sääntelyä yksityisistä ja julkisista palveluntuottajista jo nykytilaan koska tuolla lailla on kuitenkin suoria kytköksiä ja liityntäpintoja valinnanvapauslainsäädäntöön on aivan totta että niiden käsittely yhtäaikaisesti on tärkeää olen kuitenkin tiedustellut valiokunnalta jo noin puoli vuotta sitten olisitteko voineet aloittaa tuon käsittelyn aiemmin teitte ratkaisun siitä että se tehdään tässä yhteydessä ja minusta se on perusteltua te toimitte juuri siinä työjärjestyksessä kuin puheenjohtajana ja valiokunnan jäseninä yhdessä arvioitte ja jos palveluntuottajalain osalta on vielä epäselvyyksiä tuotan mielelläni virkakunnan kanssa kaiken sen materiaalin mitä tarvitsette jotta tuokin laki voi tulla

sitten mennään ainakin yhtä tärkeään asiaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kysymys edustaja tavio
arvoisa puhemies moni suomalainen tarvitsee autoa käydessään töissä tai harrastuksissa ja muissa välttämättömissä menoissa suomessa polttoaine on kuitenkin aivan liian kallista oli kyseessä sitten bensalla tai dieselillä kulkeva auto dieselautossa varsinkin kun maksetaan vielä käyttövero ja silti diesel on kallista ja polttoaineen hinnat sen kun nousevat itse asiassa tällä hetkellä yhdysvalloissa polttoaineen hinta on nolla pilkku seitsemän euroa litralta suomessa taas bensan hinta on yksi pilkku kuusi euroa litralta eli yli kaksinkertainen hinta ja tämähän johtuu siitä että suomessa on aivan älyttömän korkea polttoaineen verotus perussuomalaiset ehdottavatkin että polttoaineverotusta lasketaan sipilän hallituksen aikanahan tätä tosiaan nostettiin ja silloin siihen tehtiin sellainen perälautapäätös että sovittiin että jos raakaöljyn hinta nousee yli kahdeksankymmenen dollarin silloin sitä lasketaan no nyt kaksi viikkoa sitten se nousi yli kahdeksankymmenen dollarin ja nousutrendi on yhä päällä aikooko hallitus siis tehdä niin kuin lupasi ja harkita polttoaineverotuksen laskemista

arvoisa puhemies ensinnäkin se on kyllä aivan totta että tällä hetkellä eletään taas sellaista aikaa jolloin polttoaineiden hinnat ovat nousseet ja ovat korkeita suomessa on suhteellisen saman tasoinen polttoaineverotus kuin kuin keskimäärin euroopassa toki varmasti ollaan kovemmin verottajia mutta meillä myöskin yksi selitys jota on jo useiden hallitusten ajan suomessa noudatettu meillä on haluttu siirtää sitä verotuksen painopistettä muun muassa hiilen verotukseen ja päästöjen verotukseen siksi polttoainevero on ollut yksi niistä joita on on valittu siksi kohteeksi josta varoja hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen saadaan aikaan itse en muista tätä mihin viittasitte tästä kahdeksankymmenen dollarin öljyn öljyn hinnasta mutta pitää selvittää tällä hetkellä hallitus ei ole suunnittelemassa sen enempää polttoaineveron korotuksia kuin kevennyksiäkään
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies nopeastipa tuo hallituksen lupaus ja päätös on unohtunut siis te puhuitte myös siitä että päästöpuoli täytyy huomioida ja pyydän tässä vähän suhteellisuudentajua sillä yhdysvalloissa jossa se vero tosiaan on aivan todella alhainen on kuitenkin yli kaksisataa miljoonaa autoa kiinassa on yli kolmesataa miljoonaa autoa eivät ne suomen autot nyt tässä globaalissa päästöhommelissa ole ehkä ne ratkaisevat

kilpailukykykysymys sillä yksi sentti polttoaineveron korotuksessa vaikuttaa tavaraliikenteessä kymmenen miljoonaa kahden sentin laskulla me saisimme kaksikymmentä miljoonaa tuettua suomalaista kilpailukykyä oletteko ottaneet huomioon tämän ostovoiman ja kilpailukykynäkökulman kun puhutte puhutte että ette halua muuttaa sitä verotusta

puhemies ensinnäkään en kyllä millään tavalla ihaile yhdysvaltoja tai kiinaa ilmastopolitiikassa enkä enkä heidän autojen määräänsä kadehdi myöskin ne ovat ainakin yhdysvallat öljyntuottajia ja heillä taitaa olla jonkinnäköinen jokamiehen ja naisen oikeus että saa halpaa

paljon järkevämpää ja samalla se on myöskin kestävän kehityksen mukaista politiikkaa

puhemies kotitalouksien ostovoimaan tosiaan vaikuttaa kaikki kaupasta ostettu tuote ruoka vaatteet kaikki mitä arkipäivänä tarvitsemme toinen toinen asia mihin polttoaineen hinta vaikuttaa on kilpailukykymme vientimarkkinoilla ja ja työllisyys sitä kautta paranee yksi vaihtoehto siihen miten saadaan logistiikkakustannuksia alhaisiksi ja vaikutettua sekä kotitalouksien ostovoimaan että kilpailukykyyn on ammattidiesel ammattidieseliä selvitetään tiedän sen mutta se on kohtalaisen haasteellinen paketti tässä biopolttoaineiden maailmassa ja tässä globaalissa paineessa mistä tämäkin hinnannousu johtuu lupaatteko että katsotaan vielä tämä ammattidieselin vaihtoehto tässä isossa kokonaisuudessa perusteellisesti läpi

arvoisa puhemies olemme edustaja jalosen kanssa useamman kerran käyneet keskustelua ammattidieselin kehittämisestä ja ratkaisujen löytämisestä tässä pyritään nimenomaan arvioimaan erilaisia vaikutuksia ja on erittäin tärkeää että me sitoudumme niihin ilmastotavoitteisiin joista joista olemme yhdessä sopineet tämän yhteydessä edistämme biokaasun ja ja biopolttoaineiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja pyrimme myöskin hakemaan ratkaisuja sille

arvoisa arvoisa puhemies nyt kun taloudessa menee hyvin on entistäkin tärkeämpää että ihmiset pääsevät liikkumaan työpaikalleen ja että se työpaikkaliikkuminen ei ole liian kallista tällä on myös erittäin merkittävä aluepoliittinen vaikutus koska työpaikat entistä enemmän keskittyvät isoihin keskuksiin joten on tärkeää että pienemmistä kaupungeista ja ja maaseudulta voi käydä töissä myös isommassa kaupungissa silloin voidaan tätä maata tasapainoisemmin kehittää

kyllä hallitus pitää tästä kiinni eli me haluamme tukea työmatkaliikennettä ja erityisesti tämä on tärkeää kuten edustaja satonen kysyi harvempaan asutussa suomessa tämä on korostunut nyt vielä kun meillä on meillä on hankala ilmiö jossa meillä on kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja ja samaan aikaan kaksisataaviisikymmentätuhatta työtöntä hallitus on erittäin paljon miettinyt miten kohtaanto ongelma ratkaistaan ja nämä liikkumiskysymykset ovat siinä vielä yksi tärkeä ratkaisu

kolme eduskuntaryhmää on tehnyt samasta aiheesta kysymyksen ja otetaan ne tässä nyt perätysten ensimmäisenä vihreä eduskuntaryhmä edustaja niinistö
arvoisa puhemies ulkoministeri soinin harkintakyky on pahasti pettänyt hän on julkisuuden tietojen mukaan osallistunut toukokuussa virallisella työmatkallaan kanadassa abortin vastaisen kansalaisliikkeen tilaisuuteen hän on myös esitellyt osallistumistaan blogissaan ja somessa ulkoministerinä kyseinen kansalaisliike vastustaa aborttioikeutta kokonaisuudessaan ja käyttää kovaa kieltä se puhuu esimerkiksi satojentuhansien lasten tappamisesta äitinsä kohtuun tällainen kielenkäyttö on loukkaavaa kaikkia niitä naisia kohtaan jotka joutuvat vakavan punninnan jälkeen aborttipäätöksen tekemään ulkoministerin pitäisi kunnioittaa näiden naisten tilannetta suomen ulkopolitiikan yksiselitteinen linja on puolustaa naisten ja tasa arvoa ja kehityspolitiikassa edistämme naisten ja tyttöjen oikeuksia ja sitä tukevaa seksuaalivalistusta ulkoministeri ei voi virallisilla työmatkoilla edistää yksityishenkilönä ajamaansa asiaa hän ajaa suomen asiaa pääministeri sipilä miten suhtaudutte siihen että ulkoministeri soini on työmatkallaan toiminut vastoin suomen ulkopoliittista linjaa ja siten aiheuttanut haittaa suomen asemalle naisten oikeuksia ja tasa arvoa edistävänä maana
olen sitä mieltä että on oikeus ja kohtuus että ministeri soini saa vastata

arvoisa rouva puhemies olen itse asiassa iloinen että tämä otetaan täällä esiin jotta voidaan puhua siitä mikä on väärinkäsitystä ja mikä oikea käsitys olen ollut politiikassa johtavissa asemissa kolmekymmentä vuotta en ole koskaan häpeillyt vakaumustani elämän puolesta enkä tee sinä tänäkään päivänä on aivan selvää että tässä maassa on oltava oikeus siihen että sinulla on uskonvapaus uskonnonvapaus ja mielipiteenvapaus tämä pätee on sitten kysymys abortista eutanasiasta tai kuolemantuomiosta

jos olen ehdolla nimenomaan työmatkalla virkamatkalla kun valtioneuvoston jäsen on matkalla vaikkapa viikon hänellä on useita vapaailtoja hän voi käydä joko jalkapallomatsissa tai guggenheimissa tai vaikka pride kulkueessa harkintansa

arvoisa rouva puhemies hallitus ei ole muuttanut linjaansa eikä aio muuttaa aborttilainsäädäntöä tästä ei ole hallituksen sisällä edes käyty keskustelua

kehityspolitiikan selonteossa olemme yhdessä sekä hallitus että eduskunta päättäneet että edelleen kehitysyhteistyöpolitiikan kärjessä kulkevat naisten ja tyttöjen asema oikeus koulutusolojen parantaminen sekä lisääntymisterveys

yksityistilaisuudessa jos jos ollaan ministerinä niin silloin täytyy olla äärimmäisen tarkkana siinä että esiinnytään yksityishenkilönä eikä ministerinä tässä kulkee äärimmäisen tarkka raja

twitter keskustelussa ministeri virolainen puolestaan kommentoi että aborttioikeus ei ole mielipideasia vaan ihmisoikeuskysymys

ole kysymys ainoastaan mielipiteestä vaan vakaumuksesta suojella elämää itsekin kuulun niihin jotka ajattelevat että ihmisen elämä alkaa hedelmöityksestä ja myös kohdussa elävällä lapsella on ihmisoikeus omaan elämäänsä kun nyt ministerit ovat käyneet tätä julkista twitter keskustelua niin kysyn mikä on hallituksen kanta valtioneuvoston jäsenten terveydenhuollon henkilöstön ja muiden kansalaisten oikeudesta ilmaista myös elämän suojelua puolustavan mielipiteensä ja vakaumuksensa tässä asiassa tätä kysyisin pääministeriltä

arvoisa puhemies vastaan kysymykseen joka kohdistettiin jos oikein ymmärsin vahvasti myös kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmäämme ja oikeuteen saada abortti laki on suomessa säädetty kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvun taitteessa meillä on pitkä perinne kansallisesti lain naiselle suomasta oikeudesta aborttiin mutta kansainvälisessä vertailussa suomalainen lainsäädäntö on verrattain tiukka siltä osin kenen ja missä tilanteessa ja missä vaiheessa raskautta abortti on mahdollista tehdä

arvoisa puhemies tässä ei ole kysymys siitä onko kansalaisella oikeus ilmaista mielipiteensä myös ministereillä on kansalaisena oikeus ilmaista mielipiteensä mutta silloin pitää olla erityisen tarkka jos tämä mielipide poikkeaa suomen virallisesta linjasta ja kun on ulkoministeri ja edustaa suomea ulkomailla niin juuri samalla kyseisellä matkalla siis virkamatkalla veronmaksajien rahoilla tehdyllä matkalla omien yksityistilaisuuksien järjestämisessä pitää olla hyvin harkitseva

arvoisa puhemies kun ministeri lähtee virkamatkalle esimerkiksi viikon mittaiselle hän tekee siellä kaikkea sitä mitä ministerin tehtäviin kuuluu sen lisäksi on on vapaa aikaa ja silloin ministeri minun käsitykseni mukaan voi osallistua sellaisiin tilaisuuksiin kuin hän harkitsee hyväksi tämä on täysin selvä asia haluan sanoa että siellä kanadassa minun virallisessa ohjelmassani oli osallistuminen kanadan rukousaamiaiselle jossa puhui liberaali pääministeri trudeau joka on abortin kannattaja se oli osa virallista ohjelmaani en puhunut siellä mitään

se on sivistyneen demokratian merkki että tämä sallitaan kaikille suomen kansalaisille

suomen ulko ja kehityspolitiikan lähtökohtana on ihmisoikeusperustaisuus ihmisoikeuspolitiikkaamme kuuluu keskeisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien mukaan lukien seksuaalioikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti on käsittämätöntä että suomen ulkoministeri puhuu suomen virallista ulkopoliittista linjaa vastaan

arvoisa puhemies hallitus puolustaa voimakkaasti kuten myös ministeri esimerkiksi agendaa joka suojelee naisia antaa naisille mahdollisuuksia kannustaa heitä yhteiskunnassa vaikkapa rauhanvälitykseen pienlainoihin moniin asioihin jotka parantavat parantavat heidän etujaan on esimerkiksi maita joissa vain noin kymmenellä prosentilla naisista jopa alle on pankkitili me tiedämme että jos ei tällaisia asioita saada kuntoon kehitys ei ole mahdollista kaikkeen tähän tietenkin hallitus rohkaisee vuoden

arvoisa puhemies äsken pääministeri sanoi että pitää olla äärimmäisen tarkka siinä että esiintyy yksityishenkilönä jos haluaa esittää omia näkemyksiään mutta me emme vieläkään saaneet kunnon vastausta siihen mikä on teidän näkemyksenne ministeri soinin soinin toiminnasta mitä mitä tuossa muutama viikko sitten kanadassa tapahtui ulkoministeri edustaa suomea hän oli ulkomailla verovaroin ja ja tämäntyyppisellä matkalla osallistui kyseiseen mielenosoitukseen tätä hehkutettiin twitterissä ja myös blogissa arvoisa pääministeri sipilä mikä on näkemyksenne ja ja kuten edustaja niinistö hyvin kysyi mitkä ovat toimintaohjeet ministereille tämäntyyppisissä tilanteissa

soini aloittaa ja sipilä jatkaa
arvoisa puhemies on oikein hyvä että edustaja yanar kysyi hän puhui mielenosoituksesta mielenosoitus siellä oli seuraavana päivänä se oli se mielenosoitus jossa oli tuhansia ja tuhansia ihmisiä se mihinkä osallistuin oli iltavigilia joka oli edellisenä iltana kannattaa olla tarkka näissä asioissa ja sitten kun kun puhutaan puhutaan veronmaksajien varoista ei se tätä asiaa tietenkään miksikään muuta

arvoisa rouva puhemies lyhyesti vastaus tuohon kysymykseen kävimme hallituksessa tänään lyhyen keskustelun siitä että meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkana siinä että kun virkamatkoilla on oikeus myöskin

yksityistilaisuuksiin osallistumiseen niin näissä tilaisuuksissa ollaan aidosti yksityishenkilönä eikä ministerinä tästä kävimme keskustelun ja olemme tästä kaikki samaa mieltä että näin tulee toimia ja näin toimitaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies toisen asteen koulutukseen hakeutuminen ja pääseminen ovat ensimmäisiä askelia tulevaisuuden unelmien toteutumiseen monille jokaisella tulee olla aito mahdollisuus löytää ja valita itselleen sopiva ja mielekäs koulutusala taustasta tai lompakon paksuudesta riippumatta vaikka itse opetus on maksutonta voivat oppivälineiden ja tutkintomaksujen kustannukset kuitenkin nousta monelle nykyisin mahdottomiksi ammatilliseen koulutukseen tai lukioon haluavan ei pitäisi joutua pohtimaan onko hänellä varaa opiskella haluamaansa alaa tai tutkintoa opetus peruskoulussa ja toisella asteella on toki maksutonta mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista

koulutuksen kustannukset ovat tuntuvat esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat helposti nuorella yli kahdentuhannenviidensadan euron ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat riippuen alasta ja oppilaitoksesta nousta jopa useisiin tuhansiin euroihin usein kuluja on myös vaikea ennakoida eikä niistä ole välttämättä tarjolla riittävästi selkeää tietoa näin onkin käynyt että joka neljännellä toisen asteen opinnot keskeyttäneellä rahatilanne on vaikuttanut opintojen päättymiseen tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita erityisesti vähävaraisten perheiden toimeentulolle joillekin perheille kustannukset ovat ylitsepääsemätön este suomalaisista nuorista arvoisa puhemies viisitoista prosenttia ole suorittanut toisen asteen tutkintoa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen mennessä ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen vuoksi rahanpuutteen yhteys koulupudokkuuteen onkin yhdenvertaisuuden kannalta huolestuttava havainto opintojen keskeyttäminen altistaa muillekin ongelmille elämässä tasa arvoinen kaikkien ulottuvilla oleva koulutus on kuitenkin tämän maan suuri menestystarina jolla köyhästä ja syrjäisestä maasta on tehty menestyvä pohjoismainen yhteiskunta viime vuosina olemme kuitenkin harhautuneet tältä tieltä pelkkä oppimateriaalien maksuttomuus ei vielä riitä korjaamaan sitä että hallitus on iskenyt opiskelijoihin tällä kaudella ennätyksellisen paljon esimerkiksi ammatillisen koulutuksen valtavat leikkaukset on tavalla tai toisella peruttava ja opiskelijoiden toimeentulon nakertaminen on pysäytettävä vihreät olemme esittäneet opintotukeen myös tasokorotuksen kaikille myös toiselle asteelle arvoisa puhemies koulutukseen nojaa koko tämän maan menestys ei ole muuta tietä kuin turvata riittävän laadukas maailman paras koulutus aidosti maksuton koulutuspolku aina varhaiskasvatuksesta korkea asteelle mahdollistaa sen että jokainen pääsee opiskelemaan kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan sekä lisää yhdenvertaisuutta perheiden välillä rahanpuute ei saa vaikuttaa siihen että opinnot jäävät kesken tämä kansalaisaloite on nostanut nyt nuorten ja opiskelijoiden äänen kuuluviin ja on meidän vallassamme tehdä vastuullisia päätöksiä toivonkin että me tartumme tähän haasteeseen yhdessä ja teemme tässä maassa toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit edustajakollegat ja muut paikallaolijat

kaikilla nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella tähän toteamukseen varmasti kaikki yhtyvät tällä hetkellä valitettavasti tilanne ei kaikkien kohdalla ole näin pelastakaa lapset ryn arvioiden mukaan reilut kaksitoista prosenttia nuorista ja nuorten perheistä on vaikeuksissa toisen asteen kustannusten kanssa tätä osittain valaisee taikka avaa myös se tieto että lukiolaisista osalla on jo opintolainaa ja ammattikoululaisista yli joka kymmenennellä

opetushallitus teetti muutama vuosi sitten vuonna kaksituhattaviisitoista selvityksen joka paljasti sen tosiasian että noin viidennes

on arvioitu että maksuton toinen aste maksaisi valtiolle noin sata miljoonaa euroa itse asiassa kustannus olisi varmasti jonkin verran korkeampi kun täydellisesti maksuttoman toisen asteen pitäisi pitää sisällään myös kuljetukset oppilaitoksiin ja niissä tilanteissa joissa ei omasta kodista päivittäinen kulkeminen oppilaitokseen ole mahdollista myös asuminen itse asiassa aika monessa keskustelussa nämä kuljetukset eli niin sanotut koulukuljetukset jäävät aika pienelle huomiolle ja aiheuttavat monelle niin lukiolaiselle kuin ennen muuta ammatillisen koulutuksen opiskelijalle merkittäviä lisäkustannuksia

materiaalien kierrätys on sellainen asia joka pitää myös ehdottomasti nostaa esille sillä lukio opiskelijoille opinnot maksavat noin euroa ja ammatillisessa koulutuksessakin opetushallituksen arvion mukaan useita satoja euroja ja tämän päälle ammatillisessa koulutuksessa usein tulee tähän opiskeluun liittyvät erilaiset materiaalit materiaalit ja muun muassa työkalut taikka vaikkapa ravintolapuolella erilaiset opiskeluun liittyvät vaatteet ja ja muut sen takia on tärkeää että me huolehdimme siitä että myöskään ammatillisen koulutuksen puolella ei yhdenkään nuoren koulu jäisi kiinni rahasta arvoisa puhemies pidän sen takia erittäin myönteisenä sitä että tämä kansalaisaloite on nyt eduskuntaan saatu se avaa tärkeällä tavalla tätä huolestuttavaa keskustelua ja ja tuo sitä julkisesti esille niin että tulevaisuudessa yhdenkään toisen asteen koulutus ei jäisi enää rahasta kiinni haluankin antaa hallituksen ministeri terholle ja ministeri grahn laasoselle kiitosta siitä että te olette tarttuneet tähän haasteeseen esimerkillisellä tavalla me kaikki tiedämme tässä salissa että rahaa ei tällä hetkellä ole niin paljon kuin me haluaisimme moneen tärkeään tehtävään mutta tässäkin tilanteessa ministeri terho on tehnyt esityksen opintotuen materiaalikorotuksesta jolla noin viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa pystytään korottamaan niiden nuorten opintotukea joilla on suurimmat haasteet pystyä taloudellisesti kustantamaan oma lukio tai ammatillisen koulutuksen opintoja mutta olin tyytyväinen myös siihen että marraskuussa kaksituhattaseitsemäntoista kaikki puolueet kaikkien puolueiden edustajat totesivat allianssin paneelissa että pitää olla se että meillä on aidosti maksuton toisen asteen koulutus

pakollista koulupakkoa toiselle asteelle vaan itse kannatan sitä että me etenemme ennen muuta sillä tiellä tukemisen ja ja tällaisten henkilökohtaisten opinpolkujen kautta ja haluan nostaa tähän keskusteluun vielä esille myös peruskoulun aidon maksuttomuuden lapsiasiainvaltuutettu on ilmaissut huolensa siitä että tällä hetkellä peruskouluissa retket luokkaretket ja leirikoulut eivät toteudu aidosti maksuttomina ja aiheuttavat osalle perheistä haasteita itse toivon että tulevaisuudessakin koulut voivat tällaisia erilaisia keräyksiä järjestää tehdä

se on ihan hyvää kasvatusta ja yhteistyötä perheiden ja koulun ja lasten välillä en kategorisesti sanoisi että se on kiellettyä mutta niissäkin tilanteissa meidän pitää taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus luokkaretkiin ja leirikouluihin jos he eivät tähän vapaaehtoiseen rahankeräykseen pysty osallistumaan
otetaan muutama puheenvuoro tässä ja sitten mennään kyllä debattiinkin edustaja multala

mutta tällä hetkellä voi jo varata noita vastauspuheenvuoroja samalla kun edustaja multala puhuu niin otamme niitä vastaan
arvoisa puhemies kiitos puheenvuorosta en puhu pitkään suomen koulutuspolitiikan kulmakivi on mahdollisuuksien tasa arvo jokaisella on oltava mahdollisuus kehittää itseään perhetaustastaan ja asemastaan riippumatta on yksinkertaisesti väärin jos koulupolku keskeytyy taloudellisten syiden vuoksi koulutuspolitiikkamme ytimessä on tavoite siitä että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon pienen maan menestys on laadukkaassa koulutuksessa ja osaamisen vahvistamisessa nämä tavoitteet jatkuvasti pidettävä mielessä koulutuspolitiikasta keskusteltaessa nyt käsiteltävässä kansalaisaloitteessa vaaditaan että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy toimenpiteisiin toisen asteen opintojen maksullisuuden poistamiseksi arvoisa puhemies on muistettava että opetus on jo nyt maksutonta perusasteelta korkeakouluihin opetusministeri grahn laasosen johdolla johdolla on toteutettu jo kaksi selvitystä joissa on kartoitettu opiskelijoille aiheutuvia kustannuksia sekä toimenpiteitä joilla niihin voidaan puuttua selvityksessä kävi ilmi että ammatillista tutkintoa opiskelevien kustannukset ovat opiskeluajalta keskimäärin satoja euroja tosin kustannukset vaihtelevat tutkinnosta toiseen huomattavasti lukio opiskelijoiden osalta kustannukset saattoivat kohota jopa kahteentuhanteenviiteensataan euroon on itsestään selvää että tämä kehityssuunta ei ole toivottava kukkaron paksuus ei määrittää kenenkään koulupolkua arvoisa puhemies toimeen on kuitenkin jo tartuttu hallitus on arvioinut maksuttomien materiaalien kustannusvaikutukset jotka olisivat karkeiden arvioiden mukaan noin sata miljoonaa euroa vuositasolla kehysriihen yhteydessä hallitus päätti jo oppimateriaalilisän käyttöönotosta oppimateriaalilisä tulee voimaan elokuussa kaksituhattayhdeksäntoista arvioiden mukaan oppimateriaalilisää saisi noin neljäkymmentätuhatta opiskelijaa lisäksi lukio opiskelijoiden opintotukiaika laajenee kuukaudella arvoisa puhemies hallituksen jo päättämien toimenpiteiden lisäksi tulee myös selvittää uusien täsmätoimenpiteiden käyttöönottoa sähköiset materiaalit ovat jo nyt arkipäivää ja niiden käyttö on jo alentanut materiaalikustannuksia myös valtakunnallisten alustojen luominen olisi yksi oiva keino vähentää materiaaleista syntyviä kustannuksia myös paikallistasolla on keksitty hyviä keinoja kustannusten alentamiseen kuten kirjastot näiden keinojen toivoisi leviävän laajemmallekin jokaisella on oikeus kouluttautua ja kehittää itseään tästä periaatteesta me pidämme jatkossakin kiinni

arvoisa rouva puhemies

kansalaisen allekirjoituksen aloitteessa esitetään että ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi aloite on tärkeä tasa arvoa parantava esitys arvioiden mukaan toisen asteen koulutuksen maksuttomuus maksaisi alle sata miljoonaa euroa se on tärkeä sijoitus nuorten hyvinvointiin ennaltaehkäisee työttömyyttä ja syrjäytymistä on tutkittu että toisen asteen koulutuksen puute lisää merkittävästi syrjäytymisriskiä mutta esimerkiksi käynyt nuori on tilastojen mukaan paremmassa asemassa suojassa syrjäytymiseltä hallituksen tolkuttomat leikkaukset koulutukselta ovat lisänneet eriarvoisuutta pikkulapsista aikuisiin varsinkin ammatilliseen koulutukseen on tehty suuri sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaus mikä on heikentänyt nuorten pääsyä koulutukseen se on kestämätöntä sillä sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta on pelkän peruskoulun varassa peruskoulupohjalla olevien ihmisten työllisyysaste on vain neljäkymmentä prosenttia peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla vaikka suomen lainsäädäntö sitä edellyttää pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa lukio opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat keskimäärin kaksituhattaviisisataa euroa ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat riippuen alasta ja oppilaitoksesta nousta jopa useaan tuhanteen euroon tämä asettaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle suomalaisista nuorista peräti viisitoista prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen mennessä nuorisobarometrin mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen että opinnot ovat jääneet kesken tämä aloite tukee ykn tavoitteita lapsen oikeuksien sopimuksen tavoitteita ja pidän arvokkaana sitä että kansalaisaloitteessa otetaan huomioon vammaisten lasten asema aloitteessa todetaan tulee huomioida että vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on perusopetuslaissa oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis ja avustajapalvelut muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet tämän oikeuden tulee koskea myös toista astetta arvoisa puhemies on muitakin asioita jotka parantavat koulutuksen tasa arvoa kannatan myös oppivelvollisuuden pidentämistä jolloin toinen aste olisi maksuton kustannuksia syntyy koulunkäynnin lisäksi myös asumisesta ja elämisestä vihreä ryhmä on siksi esittänyt opintotukeen tasokorotusta myös toiselle asteelle

osaavat onnelliset ihmiset pienen maan vahvuus
otetaan vielä yksi varsinainen puheenvuoro edustaja andersson sen jälkeen mennään debattiin ja ensimmäisen debattipuheenvuoron saa edustaja torsti

arvoisa puhemies suomessa ollaan totuttu ylpeilemään koulutusjärjestelmällämme ja erityisesti sen tasa arvoisuudella kuten tänäänkin ollaan kuultu monissa juhlapuheissa ja eduskunnassa käytettävissä puheenvuoroissa toistetaan samoja viestejä siitä kuinka meillä on laadukas julkinen koulutus joka takaa kaikille taustasta riippumatta mahdollisuuden kouluttautua miksi haluaa tämä on tavallaan totta mutta mutta todellisuus ei kuitenkaan ole ihan näin ruusuinen peruskoulussa oppilaan kotitausta vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin ja myös korkeakoulutus kasautuu todennäköisemmin opiskelijoille joiden vanhemmillakin on korkeakoulututkinto nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite on nuorilta opiskelijoilta lähtöisin selkeä kannanotto yhden koulutusjärjestelmän epäkohdan ja epätasa arvoisuuden korjaamiseksi suomen kaltaisessa koulutusta arvostavassa hyvinvointivaltiossa ei voida sallia että yhdenkään nuoren koulutuspolku katkeaa heti peruskoulun jälkeen liian korkeisiin opiskelukustannuksiin ja rahojen vähyyteen tuoreimmassa nuorisobarometrissä seitsemäntoista prosenttia vastaajista ilmoitti että he he ovat joutuneet karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi niistä joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa kyllä vastasi neljäkymmentäkaksi prosenttia tähän kysymykseen siis ongelma erityisesti niille nuorille jotka muutenkin ovat vaarassa keskeyttää opintojaan toisella asteella tehtyjen selvitysten perusteella on myös mahdollista todeta että rahanpuute vaivaa erityisesti ammatillisen koulutuksen valinneita kyse ei ole ainoastaan oppimateriaalikustannuksista vaan ammatillisen puolen opiskelijat myös itsenäistyvät aikaisemmin sillä he joutuvat lukio opiskelijoita useammin muuttamaan lapsuudenkodistaan toisen asteen opintojen vuoksi köyhyysriski lisääntyy nuorella iällä kotoa muuttaneilla lapsiasiainvaltuutetun eduskunnalle antamassa kertomuksessa puhutaan hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta hyvinvointivaltion alisuoriutumista on mielestäni juuri se että suomalaiset nuoret joutuvat huolehtimaan tai jopa keskeyttämään opintojaan jo toisella asteella oman tai oman perheen vähävaraisuuden takia

se on meidän kansanedustajienkin yhteinen tehtävä ja velvollisuus jokaiselle suomalaiselle nuorelle suomalaisen koulutusjärjestelmän on myös pystyttävä takaamaan jokaiselle nuorelle tarvittava määrä tukea ja ohjausta jotta koulutuksen keskeyttämisiltä jo toisella asteella vältytään toisen asteen maksullisuuden ongelmallisuus vaikuttaisi tänäänkin käytettyjen puheenvuorojen perusteella olevan jollain lailla kaikkien puolueiden tiedossa ja huolena hallitus on ratkaisuksi esittämässä opintotukeen neljänkymmenenkuuden pilkku kahdeksan euron opintomateriaalilisää siihen olisivat oikeutettuja toisen asteen alle kaksikymmentä vuotiaat opiskelijat joiden vanhempien yhteenlasketut vuositulot ovat alle euroa tämän ratkaisun ongelma on se että se ei kuitenkaan huomioi miten opintomateriaalikustannukset jaksottuvat koulutuspolun aikana lisäksi se rajaa esimerkiksi suurimman osan yksin asuvista opiskelijoista etuuden ulkopuolelle eikä se huomio tarpeeksi sellaisia perheitä joissa on monta lasta toisen asteen koulutuksen piirissä samaan aikaan tällaisten laastariratkaisujen ongelma on myös se että niissä ei huomioida sitä laajempaa ja erittäin tärkeää koulutuspoliittista visiota joka tähänkin kansalaisaloitteeseen sisältyy se on ajatus koulutuksesta universaalina kaikille nuorille kuuluvana mahdollisuutena tähän kuuluu oleellisena ajatus siitä että maksuttomuus perusopetuksen tavoin pitää taata kaikille opiskelijoille perhetaustasta riippumatta pidän ihmeellisenä että hallitus johdonmukaisesti torjuu esityksen oppivelvollisuuden pidentämisestä se olisi koulutuspoliittinen uudistus jonka puitteissa olisi mahdollista ratkaista monia niistä ongelmista jotka liittyvät toisen asteen koulutukseen ensinnäkin se olisi koulutus ja työllisyyspoliittisesti perusteltua ihmisten koulutusaste on suoraan yhteydessä ihmisten työllistymisen todennäköisyyteen ja myöskin elämän aikana tehtyihin työvuosiin suomalaisilla työmarkkinoilla ei enää pärjää puhtaasti perusopetuksen varassa siksi on perusteltua että yhteiskunta panostaa nykyistä järeämpiin toimiin jokaisen toisen asteen tutkinnon varmistamiseksi mikäli oppivelvollisuus pidentyisi toiselle asteelle olisi myös maksuttomuuden varmistamiseksi ja riittävän opinto ohjauksen turvaamiseksi seurattava perässä se tekisi toisin sanoen toisella asteella tarvittavat resurssit vähemmän suhdanneherkiksi ja alttiiksi kulloisenkin hallituksen leikkauksille oppivelvollisuuden pidentymisen myötä toteutuisivat siis myös koulutuksen maksuttomuus sekä pakko turvata resurssit opinto ohjaukseen opintopaikkojen riittävyyteen ja opiskelijahuoltoon nykyistä paremmin samalla olisi myös pakko turvata ammatillisen koulutuksen laatua turvaamalla riittävä määrä lähiopetusta sen määrän väheneminen vaarantaa jo nyt ammattitaidon hankkimisen ja jatko opintokelpoisuuden ja on varmasti myöskin yhteydessä koulutuksen keskeyttäneiden määrään ja tilanteeseen
otetaan tässä vaiheessa debattivaihe noin kaksikymmentä minuuttia ja sen käynnistää edustaja torsti
arvoisa puhemies sosiaalidemokraattisessa koulutuspolitiikassa maksuton toinen aste on osa ajattelua jossa lapsille ja nuorille pitää mahdollistaa koulutus jolla voi pärjätä yhteiskunnassa työllistyä ja saada valmiudet jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen tarvitsemme siis eheän koulupolun lähipäiväkodista lähikouluun ja sitten toiselle asteelle nykyisellään monen toisen asteen opinnot kuitenkin keskeytyvät rahan vuoksi ja todennäköisesti maksullisten materiaalien vuoksi joidenkin nuorten lukio tai ammatillinen koulutus ei edes ala tammikuussa saimme maan johtavien taloustieteilijöiden arvion jossa toista astetta pidettiin keskeisimpänä uudistustarpeena koulutuspolitiikassamme siksi kiitänkin järjestöjä tästä todella hyvin periaatteellisesta aloitteesta jonka puitteissa pääsemme jo nyt arvioimaan toisen asteen todellisia kustannuksia uskon että hyviä ratkaisuja on löydettävissä ja arvoisa puhemies kannatan tätä aloitetta näen sen askeleena kohti oppivelvollisuuden laajentamista jota sdp on ajanut vuosia vasemmistoliiton tuella ja jonka taakse iloksemme viime kuukausina monet puolueet näyttävät tulleen

rouva puhemies tämä keskustelu on tavattoman tärkeä hyvä että olemme tässä mekin keskustassa olemme asettaneet omaksi pitkän tähtäimen tavoitteeksemme aidosti maksuttoman toisen asteen hyvänä lähtönä sille on tämä nykyisessä hallituksessa toteutettu oppimateriaalilisä josta vielä vielä kiitos kaikille asiaan vaikuttaneille se on erittäin tärkeä liikkeellelähtö

oppioikeuskantamme joka myös oppivelvollisuutta käsittelee se on sillä tavalla historiallinen että se on varmasti ensimmäinen malli joka ei ole puhdas kyllä tai ei malli vaan pyrkii yhdistämään molemmista ne parhaat puolet räätälöimään tuen aidosti sitä tarvitseville ja ja mahdollistamaan sen että kaikki kävisivät toisen asteen meillä ei ole varaa ei inhimillisesti eikä taloudellisesti siihen että jopa tuhansia nuoria vuosittain

arvoisa rouva puhemies kaikki varmasti toivovat ja kannattavat että toisen asteen opinnot eivät jää kenelläkään kiinni tulotasosta tai tai perhetaustasta sen takia tätä aloitetta on syytä viedä eteenpäin on puhuttu että maksuton toisen asteen koulutus maksaisi sata miljoonaa kysyisin ministeri grahn laasoselta pitääkö tämä arvio sisällään myös koulumatkat ja asumisen niiden kohdalla jotka eivät pysty toista astetta käymään omasta kodistaan käsin ja toisena kysymyksenä oppimateriaalikustannukset ne ovat kasvaneet merkittävästi ne rasittavat opiskelijaa mutta myös kuntia jotka oppimateriaalia hankkivat esimerkiksi peruskouluun kysyisin onko opetusministeriössä mietitty keinoja esimerkiksi materiaalin pidempiaikaiseen käyttöön tai siihen että opetussuunnitelmia ei päivitettäisi ihan näin tiukasti ja miten digimateriaalien alvin alennus on etenemässä silläkin voisimme

kolmen viime vuosikymmenen aikana suomesta on kadonnut yli kuusisataatuhatta työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyys onkin pudonnut niin että pelkällä peruskoulupohjalla olevista vain neljäkymmentäkolme prosenttia on töissä ja pelkän peruskoulun käyneet ovat töissä vain noin puolet työiästään onkin todella suuri ongelma että meillä on on pelkän perusasteen varassa todella huikea määrä yli kuusisataatuhatta työikäistä ihmistä ja jokaisesta ikäluokasta noin kymmenentuhannen nuoren opinnot päättyy peruskouluun onkin ihan välttämätöntä että me turvaamme kaikille jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen tutkinto näen että se on sekä velvollisuus nuoria kohtaan että tavallaan nuoren omakin omakin velvollisuus ja niin kun tämä aloite tuo esille niin monille keskeyttämisen syynä on nämä kalliit opiskeluvälineet jos me todellakin tätä oppivelvollisuutta laajentaisimme se myöskin ratkaisisi tämän ongelman näiden kalliiden oppivälineiden kohdalta ja asia sitten parantaisi nuorten työllistymistä ja maksaisi itsensä pian takaisin toivotaan että tähän voidaan

puhemies ensiksi kiitokset kansalaisaloitteen tekijöille tämä on todella tärkeä asia ja ja pitää käsitellä todella tarkkaan ja hyvä että ministerit ovat paikalla oppilaitosten verkosto harvenee ei ole enää itsestään selvää että viisitoista viiva kuusitoista vuotias voi enää käydä kotoa käsin koulussa kun toisen asteen koulutuksen pakolliset kulut lasketaan yhteen kustannukset voivat nousta tosi korkeiksi korkeiksi ja monilla perheillä ei ole enää tähän varaa ja keskeytyksiä

kun tämä kouluverkosto harvenee niin viisitoista viiva kuusitoista vuotias ei ole välttämättä valmis asumaan pois kotoa tulee paljon muitakin ongelmia ja se keskeytys voi senkin takia tulla kysyisin ministereiltä miten te suhtaudutte tähän asiaan pitäisikö nyt laittaa hanat kiinni keskeytyksille pikkuoppilaitosten suhteen että ne saavat jatkaa

arvoisa puhemies arvoisat ministerit kannatan erittäin lämpimästi tätä kansalaisaloitetta aidosti maksuttomasta toisesta asteesta nimittäin joka neljäs toisen asteen opinnot keskeyttänyt nuori kertoo että keskeyttämiseen on vaikuttanut heikko rahatilanne tässä kansalaisaloitteessa yhdistyy monta erittäin tärkeää teemaa ensinnäkin köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuminen yleensä toiseksi koulutukseen panostaminen ja kolmanneksi lasten oikeuksien parantaminen hallituksen kehysriihessä esittämä opintorahan oppimateriaalilisä ei valitettavasti vielä kata kaikkia opintojen kannalta välttämättömiä hankintoja vaikka se sinänsä oli hyvin tärkeä avaus koska toisella asteella lukiokirjojen lisäksi on monia muita kustannuksia kuten koulumatkat tai esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa tarvittavat opiskeluvälineet eikä tällainen kuukausikohtainen tuki myöskään sovi hyvin tilanteeseen jossa hankinnat painottuvat lukukausien ja jaksojen alkuun

ministereitten täällä

puhemies täytyy toivoa että joskus tulevaisuudessa tämä kansalaisaloite realisoituu en usko että se ihan vielä lähiaikoina tulee tapahtumaan mutta näen tärkeäksi että otetaan näitä ensimmäisiä askeleita siihen suuntaan
että toisen asteen koulutus on sitten kyse yleissivistävästä lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta on lähtökohtaisesti maksutonta siitä täytyy pitää kiinni tällä hetkellä on parempi että tehdään kohdennettuja toimenpiteitä joista tämä hyvä avaus ja pitäisi pohtia esimerkiksi tätä miten kirjastoille saadaan enemmän lukion ja ammatillisten oppilaitosten kirjoja miten kirjoja voidaan kierrättää eteenpäin ja niin edelleen mutta kyllä siis monet koululaiset opiskelijat toisella asteella tarvitsevat myös talouskasvatusta amisbarometri kertoo esimerkiksi monien opiskelijoitten pikavippikierteestä

digitaalisessa muodossa saatavilla tai lainattavissa kirjastoista tämähän asettaa jo tässäkin vaiheessa opiskelijat eriarvoiseen asemaan arvoisa puhemies haluan tuoda tässä esille omakohtaisen kokemukseni aikoinaan aika köyhänä nuorena teiniäitinä lähdin lukioon ja

onneksi oli sitten sukulainen jolta pystyin pystyin lainaamaan rahat lukion oppimateriaaleihin koska muuten en olisi pystynyt lukiota käymään olen erittäin kiitollinen siitä että löytyi sellainen henkilö joka pystyi tukemaan mutta entäs ne nuoret joilla sitä henkilöä ei ole mitä me heille vastaamme

puhemies tämä on erinomainen kansalaisaloite pitää suhtautua siihen hyvin vakavasti ja täällähän näissä perusteluissa kerrotaan

ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä mutta puhemiehen kanssa meillä on hyvä tuttu martti pajulammi joka oli koulukuraattorina seinäjoella hän kertoi ettei kuusitoista vuotias ole tarpeeksi kypsä asumaan yksin opiskelupaikkakunnalla nythän meillä on käynyt sillä lailla että tässä toisen asteen koulutuksessa kouluverkko on harventunut erittäin runsaasti ja nyt aika moni kuusitoista vuotias joutuu asumaan vieraalla paikkakunnalla edustaja elomaa tähän kiinnitti huomiota miten opetusministeri näkee tulevaisuudessa tämän toisen asteen kouluverkon vieläkö se supistuu tästä niin että yhä useampi lapsi joutuu olemaan vieraalla paikkakunnalla
rouva puhemies koulutuksen tasa arvo kaikilla koulutusasteilla on erittäin tärkeää ja se on suomen brändi toivottavasti jatkossakin niin että koulutuksen saatavuus saavutettavuus laatu ja korkeasti koulutetut opettajat ja henkilökunta turvaavat kaikille tasa arvoiset lähtökohdat ja mahdollisuudet koko suomessa keskustan eduskuntaryhmä ja keskustapuolue on oppioikeuspuolue siinä mielessä että että yhteiskunta takaa jokaikiselle peruskoulun päättävälle toisen asteen koulutuspaikan se ei ole paljon luvattu koska me haluamme että jokainen peruskoulun päättävä löytää oppimispolun toiselta asteelta joko lukion tai ammatillisen koulutuksen puolelta on tärkeä muistaa että maksuton toinen toinen aste voi ja sen pitää olla tulevaisuutta pidän tärkeänä kädenojennuksena sitä että oppimateriaalilisä tulee syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa puhemies koulupudokkaiden määrää tulee ilman muuta saada vähennettyä ja ja kaikille taattua toisen asteen koulutus oppivelvollisuusiän pidentäminen ei ole kuitenkaan ratkaisu siihen että me saamme meidän nuorista pidettyä kiinni vaan meidän pitää pystyä kohdentamaan ne resurssit oikealla tavalla ja ja kohdistaa ne niihin nuoriin jotka niitä tarvitsevat ja tämä oppimateriaalilisä on tarkoitettu nimenomaan niille joilla ei varallisuutta ole viime kädessä kuntien harkinnanvarainen toimeentulotuki on myös keino keino saada saada lisätukea tästä olisin vain kysynyt että onko tehty selvitystä siitä kuinka paljon käytännöt kunnissa eroavat tämän harkinnanvaraisen toimeentulon suhteen
rouva puhemies päämäärä on todella tärkeä ja varmasti sen päämäärän sinällään täällä salissa me kaikki olemme jakamassa mahdollisuuksien tasa arvo on juuri sitä mitä meidän pitää pystyä meidän lapsille ja nuorille suomessa tarjoamaan pidän hyvänä sitä että tällä hetkellä hallitus on lähtenyt tässä liikenteeseen oppimateriaalilisällä ja myöskin sillä että lukiokoulutuksen opintotukiaikaa on on pidennetty kuukaudella nämä ovat oikeansuuntaisia ja oikeita toimenpiteitä

ja totta kai toivotaan että tulevaisuudessa voidaan todella huolehtia siitä että ne nuoret jotka tarvitsevat tukea näihin materiaalihankintoihin ja koulutukseensa myöskin sen täysimääräisesti sitten saavat

arvoisa rouva puhemies heikko rahatilanne on varmasti usein syy siihen että opinnot keskeytyvät kysyisin teiltä ministerit millä tavalla me voisimme tukea myös siinä näitä nuoria että monet nuoret haluavat mennä töihin he haluaisivat käydä töissä hiihtolomalla tai viikonloppuisin tehdä pientä tienestiä mutta monesti ongelmana on se että ei ole kahdeksantoista vuoden ikää eli myös se oman rahan tienaaminen on myös hyvin tärkeää nuorelle ja edesauttaisi sitä

aina tietyn vuoden painos otettava opiskelussa käyttöön niin minkä ihmeen takia niitä painoksia sitten aina muutellaan niin että esimerkiksi edellisen vuoden painokset eivät enää olekaan käytettävissä olevia vaan aina pitää ostaa uudet kirjat tämä on erityisesti lukiossa tullut vastaan luulisi nyt että on kuitenkin teoksia joiden tietopohja säilyy pitempään eikä tarvittaisi sitten aina uusia sähköisten oppimateriaalien käytöstä kysyisin

puhemies me demarit emme halua jakaa nuoria eri kasteihin hyvätuloisiin ja niihin vähävaraisiin nuoriin jotka joutuvat anomaan itselleen apua käydäkseen toista astetta käydäkseen toista astetta tämä aloite on valtavan tärkeä ja maailma on muuttunut aivan valtavasti kun me saimme peruskoulujärjestelmän me löysimme siitä ennen pitkää yksimielisyyden vaikka sitäkin aikoinaan vastustettiin niin toivon että tässäkin kävisi samalla tavalla

arvoisa puhemies kuten omassa puheenvuorossanikin totesin kaikki jaamme täällä sen tavoitteen että koko ikäluokka suorittaisi toisen asteen me tiedämme sen tilastojen perusteella kuten edustaja guzenina totesi että sillä on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen tästä olemme varmasti kaikki yhtä mieltä mitkä ovat vaikuttavimmat keinot tavoitteeseen pääsemiseksi meillä on ehkä erilaisia näkemyksiä viimeisimmän nuorisobarometrin mukaan jopa seitsemäntoista prosenttia nuorista kertoo keskeyttäneensä tutkintoon johtavan koulutuksen jossain vaiheessa ja merkittävin syy keskeyttämiseen on väärä alavalinta vierailin itse juuri viime viikolla yhdessä ammatillisessa oppilaitoksessa jossa opettajat vahvistivat tämän viestin usein jo peruskoulusta lähtevä tietämättömyys aloista ja riittämätön opinto ohjaus siinä vaiheessa johtavat siihen että päädytään väärälle alalle jolla ei sitten motivaatio riitä tai jolle usealla saattaa olla myös riittämättömät perustaidot

arvoisa rouva puhemies viime viikolla tuli kuluneeksi viisikymmentä vuotta siitä kun tämä sali hyväksyi lain peruskoulusta se oli johannes virolaisen esittelemä laki ja keskustalle sivistyspuolueena sen perintö on erittäin tärkeää tämä kansalaisaloite on samoin erittäin tärkeä toinen aste on ollut mahdollista suorittaa maksuttomasti ruotsissa jo pidemmän aikaa ja me tiedämme tutkimusten valossa miten tärkeää on se että opiskelijat saavat peruskoulun jälkeen myös itselleen tutkinnon muistan myös varsin hyvin itse miten vaikea oli aikanaan osa oppikirjoista kustantaa kun kuluja tulee paljon lyhyellä tähtäimellä on ollut hirvittävän tärkeää että hallitus on saanut aikaiseksi ei ole ihan vähäpätöinen asia se että se tulee koskettamaan neljääkymmentätuhatta opiskelijaa ja se on epäilemättä ensimmäinen tärkeä askel oikeaan suuntaan tässä asiassa

kansalaisaloite otetaan vakavasti ja se saa valiokunnassa hyvän laajan ja kattavan käsittelyn se että hallitus on tehnyt hyviä askeleita tähän tähän mennessä on on toki kannatettavaa mutta se ei saa olla syy sille ettei tätä aloitetta käsiteltäisi kunnolla meillä on kaksikymmentäviisi vuotiaista kansalaisista viisitoista prosenttia vailla toisen asteen tutkintoa sen vuoksi tämänkaltaiset aloitteet ovat merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia joiden puolesta täytyy myöskin olla valmis tekemään sitten sellaisia päätöksiä että tästä tulisi totta koulu ei saa loppua kenenkään kohdalta köyhyyteen ja on vääjäämättömästi näytetty että nämä kustannukset joita tulee niin digitaalilaitteiden ja ammattiin tarvittavien välineiden ja muiden myötä ovat estäneet toisten

arvoisa puhemies toisen asteen opintojen suorittaminen on todellakin erittäin tärkeää sekä työelämävalmiuksien että jatko opintokelpoisuuden kannalta mutta valitettavasti oppimateriaalien hinta on noussut koko ajan mikä vaikeuttaa etenkin vähävaraisimpien perheiden lasten opiskelumahdollisuuksia ellei opiskelemaan pääse niin syrjäytymisen riski valitettavasti kasvaa me perussuomalaiset haluamme panostaa aiempaa laadukkaampaan ja tehokkaampaan opetukseen joka tapahtuu mahdollisimman lähellä kotia se vaatii tietenkin toimivaa oppilaitosverkkoa sekä lukioiden että ammattioppilaitosten osalta mihin edustaja elomaa tässä edellä viittasi olemme muun muassa parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan lukiolain yhteydessä nostaneet esille pienten lukioiden aseman turvaamisen tärkeyden jotta mahdollisimman monet nuoret pystyisivät opiskelemaan omalla kotiseudullaan pitkät koulumatkat tai opiskelija asunnon asunnon hankkiminen opiskelupaikkakunnalla aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia miten ministeri suhtautuu

arvoisa puhemies seuraan tällä hetkellä läheltä useampaakin perhettä joissa on ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa olevia nuoria ja joissa on oikeasti vaikea löytää rahaa esimerkiksi ja toimeentulotuki ei saa olla näille perheille se vastaus lukion suorittaminen maksaa jopa kaksituhattakuusisataa euroa ja itse asiassa joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat olla tätäkin suuremmat minusta on surullista ja erikoista että toisaalta kannamme puheissa huolta nuorten syrjäytymisestä ja ilman ammatillista koulutusta olevien tilanteesta mutta emme saa tätä asiaa hoidettua kuntoon ei poista tätä kokonaisongelmaa ja siksi tavoitteena tulee olla oppivelvollisuuden pidentäminen arvoisa puhemies toisen asteen koulutuksen koulutusvastuu on kunnilla kunnat ja kaupungit järjestävät lukiokoulutuksen ja suurin osa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta on kuntayhtymien järjestämää itse toimin oulun seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana ja osekk on maamme suurin toisen asteen

maksutonta asuntolassa asumista on totta että osan oppivälineistä opiskelijat hankkivat itse mutta varsinkin ammatillisen koulutuksen puolella on myöskin sellaisia oppivälineitä jotka jäävät opiskelijoille itselleen sen ammatin harjoittamiseen näitä ovat muun muassa parturi kampaajien työvälineet kokkivälineet ja turvavälineet

moniko ammatillisen koulutuksen järjestäjä tarjoaa maksutonta asumista opiskelupaikan yhteydessä arvoisa rouva puhemies tärkeämpää kuin ihan täysin kokonaan maksuton toisen asteen koulutus on mielestäni se että toisen asteen kouluverkko säilytetään riittävän kattavana ja rahoitusmallit rakennetaan siten että ne ovat tasapuoliset niin suurilla kuin pienilläkin koulutuksen järjestäjillä mahdollisimman monen opiskelijan on voitava käydä koulua kotoa käsin ja mielellään lisäksi oppimateriaali tulee siirtää vaiheittain avoimeen verkkoympäristöön ja tavoitteen on oltava yleinen yhteinen ja jatkuvasti täydennettävä kansallisen oppimateriaalin eräänlainen pankki jossa huomioidaan laatu ja ennen kaikkea myös tekijänoikeudet jos tämä toisen asteen koulutus tulisi kaikille täysin maksuttomaksi niin hintalappu olisi niin kuin tässä on kuultu noin sata miljoonaa euroa tätä on syytä miettiä tilanteessa jossa kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa pystyy sen maksamaan

ja parviainen olli poika arvoisa puhemies vaikka tavoite maksuttomasta toisesta asteesta on jaettu ja yhteinen niin kyllä tämä keskustelu paljastaa aika mielenkiintoisia eroja mitä tulee näkemyksiin toisen asteen koulutuksen roolista ja tehtävästä

näistä on puhuttu jo pitkään mutta valitettavasti tiedämme että nämä ovat valitettavan suhdanneherkkiä eli kun rahatilanne on tiukka nipistetään koulutuksen resursseista niin kuin on nähty tälläkin vaalikaudella ja se näkyy sitten suoraan opiskelijoiden toimeentulossa ja myöskin koulutuksen järjestäjäresursseissa

kaikille nuorille kuuluvana oikeutena laajennetaan ajatusta koulutuksesta universaalina palveluna laajennetaan sitä samaa periaatetta jota tällä hetkellä

edustaja myllykoski
arvoisa rouva puhemies tässä edellä kuultiin kaksi erittäin hyvää ja oleellista puheenvuoroa siitä mitä digitaalisuus on ja mitä sen pitäisi olla niin että me voisimme helposti lähteä tähän oppimateriaalien maksuttomuuteen se on juuri se että meillä olisi tietty pankki mitä päivitettäisiin koska se olisi kustannustehokkaampaa ja sitten turvaten tekijänoikeudet siitä huolimatta pitää olla päivityksessä aina mahdollisuutta mutta tosi tärkeätä on se että meillä voi olla kirjallista oppimateriaalia opintosuunnitelmassa katsotaan että tietyt asiat eivät muutu matemaattiset lainalaisuudet eivät muutu vuodesta toiseen ne ovat kaikki faktaa ja pitäisi keskittyä niihin että semmoisen oppimateriaalin mikä on siirrettävissä sisällä tapahtuva jokin erityinen muutos ei muuta niin että kirjaa tarvitsee uudelleen vaihtaa kysyn ministeriltä pohditteko tämmöistä pankkijärjestelmää digitaalisuuden

pienituloisten perheiden lasten mahdollisuudet lukion ja opintoihin pysähtyvät aivan liian usein siihen ettei perheellä ole varaa pakollisiin oppikirjoihin ja materiaaleihin tietokoneisiin ja muihin tarvittaviin välineisiin vaikka toisen asteen koulutuksen kuuluisi olla maksuton niin silti esimerkiksi lukio opinnot maksavat jopa yli kaksituhatta euroa

parhaassa työiässä olevaa miestä on syrjäytetty ja miesten työllisyyden esteenä on peruskoulun jälkeisen tutkinnon puuttuminen

ehdin debatin loppuun vielä itse halusin korostaa sitä että maksuton toinen aste on aidosti maksuton myös oppimateriaalien ja muiden hankkimisten kustannusten maksuttomuus on on tärkeä edellytys sille että jokaisen nuoren tosiasialliset mahdollisuudet saada toisen asteen loppututkinto toteutuvat universaalit etuudet se että se on kaikille maksuton on aina paljon helpompi järjestelmä nuoren kannalta kuin sellainen jossa oikeutta pitää anoa aina jos tulee raja aitoja ja ja esteitä että otetaan vain erityisen haavoittuvassa asemassa olevat nuoret huomioon usein he eivät ole sellaisessa tilanteessa että he voivat anoa näitä etuuksia itselleen he eivät tunnista niitä tai tai voivat tehdä toisenlaisia valintoja sen takia että luulevat että eivät ole tällaisten mahdollisuuksien piirissä sen takia vaikka on hyvä että hallitus selvittää erilaisia erityisiä tukia ne eivät riitä vaan aito maksuttomuus olisi paras tae sille että jokainen nuori saa toisen asteen loppututkinnon samalla kun on maksuton toinen aste kaikille saamme tehokkaammin kustannuksia alaspäin sillä että materiaalihankinnat on keskitetty ja ja sähköisiä materiaaleja voidaan hyödyntää suunnitelmallisesti
ministereitten vastauspuheenvuorot aloittaako ministeri grahn laasonen

tärkeän yhteiskunnallisen epäkohdan nostamisesta esille keskusteluun mahdollisuuksien tasa arvo on suomalaisen koulutusjärjestelmän luovuttamaton lähtökohta ja kenenkään koulutuspolku ei saa katketa varattomuuteen tai esimerkiksi oppimateriaalikustannuksiin uskon että tästä yleisperiaatteesta täällä vallitsee harras yksimielisyys se mistä olen kovin ylpeä että hallitus on ryhtynyt tekoihin tämän ongelman ratkaisemiseksi ja kerron niistä kaksi tärkeää tekoa elikkä hallitus on päättänyt oppimateriaalilisän käyttöön ottamisesta opintotukeen se ratkaisee tätä ongelmaa siten että tuki voidaan kohdentaa sitä eniten tarvitseville siis niille vähävaraisille perheille ja opiskelijoille joille

olisi noin kolmekymmentäviisituhatta opiskelijaa noin viidennes kaikista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista sen lisäksi ihan tuore asia ja uutinen on se että tällä viikolla lisätalousarvioneuvotteluissa hallitus päätti esittää eduskunnalle että käynnistäisimme pilotteja kahden miljoonan eron edestä kouluissa ja kunnissa siihen miten voitaisiin näitä kustannuksia alentaa kyse ei ole ainoastaan siitä miten voidaan korvata vaan myös siitä miten näitä materiaalikustannuksia voitaisiin alentaa ne ovat paisuneet pitkälti

asia sen lisäksi tässä tuli lukuisia kysymyksiä mihin mielellään myöskin vastaan aikarajoitusten puitteissa koulutuksen saavutettavuus on niin ikään tasa arvon ohella meillä tärkeä periaate tai se liittyy nimenomaan koulutukselliseen tasa arvoon pääsääntönä tulee olla se

voisi suorittaa lapsuudenkodista käsin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tietysti kaikkia aloja ei voi tarjota ihan ihan kaikkialla suomessa kattavasti kun on pieniä aloja mutta pääsääntö tämä kuitenkin ja se on tärkeätä että meillä tätä mahdollisuuksien tasa arvoa vaalitaan myös tämän saavutettavuuden osalta ja näin on toimittu myöskin hallituksen käynnissä olevissa isoissa koulutukseen kohdistuvissa reformeissa toisella asteella lukiossa nyt kun ajatellaan näitä ratkaisuja mitä meillä on edessä niin tietysti tärkeintä on löytää ne prioriteetit joihin kohdennetaan sen takia tämä oppimateriaalilisä on tärkeä sen lisäksi meillä on myös paljon tarpeita esimerkiksi opetuksen kehittämisessä opettajaresursseissa erityisopetuksessa muun muassa silloin kun ollaan tässä salissa näistä prioriteeteista on tietysti meidän tärkeä keskustella mutta tämä mahdollisuuksien tasa arvon turvaaminen jokaiselle

sitten ministeri terho enintään kolme minuuttia paikalta

todella tämä ajatus maksuttomasta toisen asteen opetuksesta on tärkeä ennen kaikkea nimenomaan mahdollisuuksien tasa arvon takia opintotuesta vastaavana ministerinä tämä keskustelu liippaa minua ennen kaikkea tämän moneen kertaan mainitun oppimateriaalilisän kautta ajatuksen esittelin maaliskuussa ja se sittemmin sai hallituksessa huomattavaa kannatusta ja näin esitys oppimateriaalilisästä nyt lähtee pian lausuntokierrokselle todella nämä yksityiskohdat siitä ovat hahmottuneet seuraavasti oppimateriaalilisä esitetään alle kaksikymmentä vuotiaille pienituloisten perheiden toisen asteen opiskelijoille ja sen määrä olisi neljäkymmentäkuusi pilkku kahdeksan euroa kuukaudessa lisä myönnettäisiin vähävaraisimmille eli vähävaraisuuskorotukseen oikeutetuille pienituloisille opiskelijoille jolloin vanhempien tulot ovat näillä perheillä enintään neljäkymmentätuhattasata euroa myös alle seitsemäntoista vuotias opiskelija voisi saada oppimateriaalilisää jos hän täyttäisi opintoja ja vanhempien tulorajoja koskevat edellytykset tällöin oppimateriaalilisä auttaa myös pienituloisten perheiden opiskelijoita jo heti toisen asteen alusta saakka ja oppimateriaalilisään olisi oikeutettu täällä jo mainittu arviolta kolmekymmentäviisituhatta opiskelijaa mikä siis tarkoittaa noin kolmannesta toisen asteen opintotukea saavista opiskelijoista ja viidennestä kaikista lukiokoulutuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista näin ollen voi sanoa että tämä jo käynnissä oleva uudistus varsin tehokkaasti auttaa ensisijaisesti nimenomaan näitä heikommassa asemassa olevia ja heidän opiskeluaan eikä toisaalta sitten käytä verovaroja hyvätuloisten perheiden opiskelijoiden tukemiseen meillä on yhteisymmärrys siitä että yhdenkään nuoren opinnot eivät saa keskeytyä perheen heikon taloudellisen tilanteen takia ja se on tietenkin paitsi yksilön etu myös kansakunnan etu maksuton toinen aste täällä on usein sanottu maksuton mutta ehkä oikeampi olisi verorahoitteinen toinen aste aiheuttaisi paljon suuremmat kustannukset täällä on puhuttu sadasta miljoonasta jotain sinne päin kukaan ei tiedä tarkkaan kahdeksankymmentä miljoonaa vähintään niin on minulle arvioitu ja oppimateriaalilisän kustannukset ovat vain neljätoista miljoonaa vuodessa joten uskallan sanoa että tällä ratkaisulla minkä hallitus on nyt tehnyt edistetään mahdollisuuksien tasa kustannustehokkaasti saadaan merkittävä apu pienituloisten perheiden opiskelijoille ja kuitenkin samalla rajataan sitten rasitukset veronmaksajalle mahdollisimman järkevästi joten tämä on nähdäkseni viisain tapa edetä niillä varoilla jotka nyt on

arvoisa puhemies kun tämä kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta oli vireillä hämäläislukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut nainen kertoi yleisradiossa että hän joutui toisinaan odottamaan äitinsä ja isänsä palkkapäivää viikkojakin saadakseen tarvitsemansa koulukirjat ikävin muisto oli jäänyt lukioajan alussa olleesta kielitunnista viittasin että ei ole kirjaa opettaja sanoi ettei ilman kirjaa ole seuraaville tunneille mitään asiaa siitä tuli sellainen olo että kiva kun nolasit minut koko luokan edessä hän kertoo arvoisa puhemies sosiaalidemokraattisessa koulutuspolitiikassa maksuton toinen aste tosiaan on osa ajattelua jossa universaalisti lapsille ja nuorille mahdollistetaan koulutus jolla voi pärjätä yhteiskunnassa työllistyä ja saada valmiudet jatkuvaan oppimiseen tarvitsemme eheän koulupolun lähipäiväkodista lähikouluun lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen mutta nykyisellään nämä opinnot tosiaan keskeytyvät monilla rahan vuoksi todennäköisesti maksulliset materiaalit jopa estävät opintojen aloittamista arvoisa puhemies tammikuussa saimme professori roope uusitalon johtaman talouspolitiikan arviointineuvoston raportin siinä keskeisimpänä koulutuspoliittisena kysymyksenä tällä hetkellä suomessa pidettiin toisen asteen koulutusta ja tutkintojen suorittamista tavoitteena täytyisi olla toisen asteen tutkinto kaikille kun nyt kymmenen viiva viisitoista prosenttia ikäluokasta jää sitä vaille talouspolitiikan arviointineuvosto nosti merkittävimpänä toimenpiteenä toisen asteen suorittamisen varmistamiseksi

oppivelvollisuuden laajentamisen kattamaan toinen aste kyseisen raportin liitteessä roope uusitalo hanna virtanen ja allan seuri ovat tutkijoina selvittäneet asiaa varsin kattavasti ja myös kansainvälisesti asetelmana on käytetty joukkoa nuoria joista juuri ja juuri päässyt toiselle asteelle ja osa juuri ja ja juuri jäänyt ikään kuin pisterajojen tai valintaprosessin alle ja on todettu että nämä nuoret hyötyisivät siitä että kaikilla olisi mahdollisuus toiselle asteelle päästä ja velvoite se myös suorittaa roope uusitalo on myös todennut että häntä hieman hävettää että kun aiemmin on laskettu vain toisen asteen suorittamisen kuluja sen hyötyjä tai vaikutuksia on arvioitu vähemmän ja ne näyttävät olevan huomattavasti merkittävämpiä arvoisa puhemies voimme tosiaan eduskuntana kiittää pelastakaa lapset järjestöä aloitteen tekemisestä ja ja kaikkia mukana olleita järjestöjä tästä aloitteesta hieno demokratiateko ja myös osoitus siitä että aihe on koettu todella laajasti tärkeäksi ja yhteiseksi aloitteen ansiosta pääsemme nyt arvioimaan toisen asteen todellisia kustannuksia lähinnä kyse on ammattityövälineistä ja kirjoista tai digitaalisista materiaaleista jonkun verran asiaan perehdyttyäni uskon että monet arviot joita olemme saaneet on esitetty jonkun verran yläkanttiin koska niissä oletetaan esimerkiksi monien kustantajien nykyhinnoittelu uskon että on löydettävissä hyviä ratkaisuja jotka perustuvat esimerkiksi kirjastojen ja ammattivälinelainaamojen hyödyntämiseen hallituksen tällä viikolla ilmoittamat kokeilut ovat oikein tervetullut uutinen ja toivottavasti voidaan myös palata kehittämään jo edellisellä hallituskaudella virolaisten kanssa yhteistyössä ideoitua kansallista julkista alustaa oppimateriaalien jakelua varten ideanahan siis oli nimenomaan alusta joka ei tavoittele voittoa kustantajille vaan perustuu opettajien tekemien materiaalien suoraan jakeluun ja niistä sitten mahdollisesti maksettaviin tekijänoikeudellisiin korvauksiin arvoisa puhemies maksuton toinen aste johtaa kohti oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle niin että jatkossa koulutuksen olisi velvollisuus vastata siitä että nuoret todella myös valmistuvat velvollisuuden myötä järjestäjille tulisi lisämahdollisuuksia miettiä ohjausta ja koulupolun kokonaisuutta nuorille maksuttomuuden kylkeen tulisi oletus opintojen loppuun viemisestä ja saada ja myös vaatia siihen riittävää tukea ohjausta ja myös joustavia mahdollisuuksia liikkua toisen asteen sisällä pidemmällä aikavälillä näkisimme varmasti toisen asteen kehittymistä paremmin muuttuvan maailman tarpeita vastaavaksi esimerkiksi yleissivistäviä opintoja olisi syytä lisätä myös ammatillisessa koulutuksessa muuttuvassa ajassa yleissivistävät opinnot ovat tärkeitä koko toiselle asteelle sekä lukiossa että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville muuttuvassa maailmassa juuri ajattelun taidot ovat sellaisia jotka eivät vanhene käytännössä yleissivistäviä opintoja voisi jatkossa toteuttaa toisen asteen yhteistyönä myös koko ikäluokalle se olisi sekä kustannustehokasta että yhteistä jaettua todellisuutta synnyttävää toimintaa ajassa jossa kuplaantuminen huolettaa meitä kaikkia arvoisa puhemies kannatan siis tätä aloitetta lämpimästi ja näen sen oppivelvollisuuden laajentamisen osana olen vakuuttunut siitä että suomen menestys ja globaali asema rakentuvat myös tulevaisuudessa tasa arvoisen koulutuksen tutkimuksen sivistyksen ja osaamisen varaan sosiaalidemokraattinen puolue on ajanut koulutus ja osaamistason nostoa ja sivistyksen kunnianpalautusta laajasti nyt koulutuslupaus täytyy sekä tehdä että pitää maksuton toinen aste olkoon ensimmäinen askel oikeaan suuntaan ja kohti universaalia kaikille kuuluvaa toisen asteen oppivelvollisuutta kiitos

arvoisa puhemies

euroa ja oppimateriaalilisä on suuruudeltaan noin neljäkymmentäkuusi euroa kuukaudessa kyseessä on vaikuttava täsmätoimenpide joka kohdistaa avun juuri niille jotka sitä kipeimmin tarvitsevat myös lukiokoulutuksen opintotukiaikaa päätettiin pidentää kuukaudella mikä parantaa noin viidentoistatuhannen lukiolaisen toimeentuloa maksuttomien materiaalien kustantaminen merkitsisi noin sadan miljoonan euron kulu erää veronmaksajien rahoilla opetushallituksen selvityksen mukaan kuusikymmentäviisi prosenttia lukiolaisista pitää lukion käynnin kustannuksia kohtuullisina eikä koe että heillä tai heidän perheillään olisi vaikeuksia toimeentulossa samaisen selvityksen mukaan kuitenkin kuusi prosenttia lukiolaisista kokee että heillä tai heidän perheillään on merkittäviä taloudellisia vaikeuksia toimeentulossa täysin maksuton toinen aste olisi kuitenkin tilastojen valossa kallis tulonsiirto hyväosaisille oppimateriaalikulut ovat osalle nuorista liian kalliita ja tuki onkin sovitettava vastaamaan juuri näiden nuorten jotka sitä eniten tarvitsevat on kuitenkin mainittava että toisen asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kustannukset eivät ole ensisijainen syy koulutuspolun keskeytymiselle tai esteenä kouluttautumiselle vaan taustalle mahtuu monia syitä ja tarinoita jotka ovat kaikki yksilöllisiä mekaanisten ratkaisujen aika onkin ohi nuoret on nähtävä yksilöinä ja tuen tarve on räätälöitävä aina kunkin tarpeen mukaan lukiouudistus vastaa osaltaan tähän tarpeeseen lukioihin on lukiouudistuksen myötä tulossa lisää tukea yksilöllistä tukea ja jopa erityisopetusta on viimeistään nyt aika kuitenkin pohtia myös keinoja joilla kurssikirjojen hinnat saadaan pysymään aisoissa kustantajat ovat hieroneet käsiään vuosia kun opintokokonaisuuksien muutokset ja kirjojen vaihdokset ovat taanneet rahakassan kilinän miten voi olla niin että yliopiston voi suorittaa ostamatta ensimmäistäkään kirjaa mutta lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa käytetään merkittäviä rahasummia pölyttyviin kirjapinoihin koulujen ratkaisuilla on merkitystä ottamalla käyttöön sähköisiä materiaaleja voidaan madaltaa opiskelun kustannuksia ja jos ajatellaan esimerkiksi lukiota mehän tiedämme mitä kuuluu niihin lukion opetussuunnitelman vaatimuksiin siihen periaatteessa tarvitsisi aina sitä viimeisintä kirjaa minkä juuri tietty opettaja haluaa tässä pitäisi myöskin nähdä nähdä opetusmenetelmien laajentamista opettajakoulutuksessa että sellainen kirjalähtöinen opettaminen siirtyisi taka alalle arvoisa puhemies koulutusjärjestelmämme on rakentunut mahdollisuuksien tasa arvoa toteuttaen kenenkään koulupolun ei tule keskeytyä tai koulutuksen kustannusten takia kokoomuksen tavoite on että jokainen nuori suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon tämä tavoite saavutetaan yksilöllisellä tuella ja täsmätoimenpiteillä lapsemme ja nuoremme ansaitsevat ainoastaan parasta

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva on myöskin erittäin tärkeä ruotsissa toisen asteen opiskelu on ollut lukiolaisille ja ammattikoululaisille maksutonta jo varsin pitkään tietenkin on myös niin että jos vaikkapa ajatellaan ammatillisen koulutuksen reformia mikä tällä kaudella on pystytty tekemään niin se itse olisi varmasti vaatinut tulla tehdyksi jo paljon aikaisemmin yhdistettynä varsin mittaviin säästöihin sen toimeenpano ei ole aivan yksinkertaista mutta on tärkeää että tuo lainsäädäntö on nyt pystytty uudistamaan olen vakuuttunut että se tuo paljon uusia mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen tietenkään historia ei ole ollut oikeastaan viimeisten hallituskausien kohdalla mitenkään hirvittävän helppo jos me katsomme niitä tuloksia mitä me nyt näemme pohjoisesta ja itä suomesta niin kyllähän leikkaukset ovat olleet massiivisia myös aikaisemmin ja silloin ne kohdistuivat vielä etenkin pohjois ja itä suomeen omalta alueeltani leikattiin tuolloin viisitoista prosenttia

jos ajattelee yleissivistävää koulutusta laajemmin niin kyllä on ollut merkittävää myöskin se että esimerkiksi valtionosuuksiin ei tällä vaalikaudella kohdistunut säästötoimia se on antanut perustan peruskouluille ja lukiokoulutukselle kehittää omaa toimintaansa hyvien resurssien puitteissa arvoisa puhemies keskusta haluaa että oppivelvollisuuden sijaan puhuttaisiin oppioikeudesta on hieno asia että tässä maassa voi opiskella niin pitkään kuin suinkin vain intohimoa ja halua riittää ja siihen jokaisella pitää myös olla oikeus oppioikeus olisi järkevää olla täysi ikäisyyteen asti lisäksi olisi myös tärkeää että jos käy niin ettei nuori saa suoritettua toisen asteen tutkintoa niin silloin hänestä otettaisiin koppi ja tuon kopin tietenkin kaikista järkevimmällä tavalla voisi ottaa kotikunta nimittäin siitä huolimatta että me saisimme oppioikeuden kahdeksaantoista ikävuoteen ei se vielä takaa sitä että kaikki välttämättä saavat toisen asteen tutkintoa suoritettua lisäksi olisi tärkeää myös muistaa se paitsi että se koskee ammatillista koulutusta ja yleissivistävää koulutusta myös vapaa sivistystyö on syytä tuoda tähän kenttään on tärkeää että toisen asteen opinnot voivat olla joustavia näiden eri kenttien osalta on tietenkin tosiasia myös se että valitettavasti tämän hallituksen kaudella ei pystytä saamaan aikaan näin massiivista muutosta joka vaatii mittavia taloudellisia resursseja ottaen huomion sen että valtio edelleenkin velkaantuu onneksi tuo velka aste on jo kääntynyt pienenemään päin ja olen vakuuttunut että tulevat eduskunnat tulevat myös tämän uudistuksen tekemään se mitä on pystytty tekemään liittyy esimerkiksi oppimateriaalilisään ei ole ihan vähäpätöinen asia että neljäkymmentätuhatta opiskelijaa toisella asteella tulee saamaan syksystä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen oppimateriaalilisän neljäkymmentäkuusi euroa kuukaudessa

kyllä minä muistan myös itse miltä tuntui lukiolaisena kun rahat suinkaan aina riittäneet koulukirjoihin ja täytyi miettiä miten saa kulloisenkin kurssin kirjat hankittua on tärkeää että mietitään myös laajasti moninaisia keinoja mitä täällä on tullut esille siitä miten oppimateriaalit sähköistyessään voisivat olla paremmin myös yhteiskäytössä toinen asia mikä on merkittävä ja mistä jo aikaisemmin on tämän keskustajohtoisen hallituksen toimesta päätetty liittyy opintotuen vaikutukseen toisella asteella ja vanhempien tuloihin tuloihin on erittäin tärkeää että se kytkös kytkös saatiin purettua myös toisen asteen opiskelijoilla täytyy olla oikeus itsenäiseen opiskeluun riippumatta siitä mikä on vanhempien tulotaso vielä totean sen että laskelmat tietenkin vaihtelevat hyvin paljon siitä mitä tämän kansalaisaloitteen päämäärä tarkoittaisi kuntaliitto arvioi että se olisi noin satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa siitä suuruusluokasta varmasti puhutaan lienee totta että tällä hallituskaudella ei semmoisia rahoja löydy mutta on ihan selvää että keväällä yhdeksäntoista tämä lienee yksi kysymys joka hallitusneuvotteluissa täytyy ratkaista jos ihmisillä täytyy olla oppioikeus kahdeksantoista ikävuoteen niin kyllähän silloin perustuslain nojalla sen täytyy olla myös ilmaista kiitoksia

arvoisa puhemies ärade talman aloitan sanomalla että kannatan lämpimästi kansalaisaloitetta vihreiden tavoite on vähintään seuraavissa hallitusneuvotteluissa saada maksuton toinen aste toteutumaan niin että seuraava hallitus sen sitten toteuttaa ehkä halusin puheenvuoroni aluksi korostaa sitä että että tässä on iso linjaero puolueiden välillä kaikki jotka eivät kannata universaaleja oikeuksia yrittävät hämärtää sitä eroa ja erityisesti tässä kunnostautuu meidän oikean laidan laitapuolue eli kokoomus kokoomus puhuu aina täsmätoimista ja että pitää tunnistaa ne erityisen heikossa asemassa olevat nuoret joita pitää erikseen auttaa samalla logiikalla vastustettiin aikanaan peruskoulua oltiin sitä mieltä että kyllä kansakoulupohjalla tyttöjä voidaan auttaa oppikouluun ja niin edespäin

osaa tai pysty hyödyntämään sen takia aidosti maksuton toinen aste on todella tehokas keino myös siinä että saamme kaikille nuorille toisen asteen loppututkinnon ja autamme heikommassa asemassa olevia perheitä myös arjen pärjäämisessä toisen asteen maksuttomuuden kansalaisaloite tuli julkisuuteen minullekin tuli lukuisia yhteydenottoja perheenäideiltä perheenisiltä yksinhuoltajilta siitä kuinka paljon lukiokirjat ja amiskirjat maksavat ja kuinka vanhemmilla on vaikeuksia niitä kustantaa

ryhmällä eli toisen asteen loppututkinto on oikeastaan suurin yksittäinen selittävä tekijä sille että saa töitä kun on työelämän käytettävissä ja kun kaikissa ammateissa työelämä muuttuu yhä haastavammaksi ja uusia valmiuksia pitää oppia työuran aikana niin tämä vain korostaa sitä että me emme voi kasvattaa uusia nuorten ikäluokkia jotka jäävät vaille toisen asteen loppututkintoa vuositasolla kustannukset oppikirjamateriaaleista ja muista kustannuksista voivat nykyään olla jopa tuhat euroa ja se on todella paljon pienituloiselle perheelle kaikkein järkevintä olisi siis se että maksuton toinen aste toteutetaan se on hyvin kustannustehokas tapa auttaa nuoria sen päälle sitten tulee keskustelu oppivelvollisuuden pidentämisestä ja siinä olen iloinen että keskusta on tullut ulos tämän uuden mallinsa kanssa jota he he kutsuvat oppioikeudeksi itse asiassa se muistuttaa sitä mitä vihreät ovat aikaisemmin kannattaneet me vain tulimme lopulta siihen tulokseen että velvollisuus sana kuulostaa ikävältä niin lainsäädännöllisesti nuorenkin oikeuksien kannalta meillä on olemassa tehokas lainsäädännöllinen väline sille että kunnilla on velvollisuus varmistaa jokaisen nuoren mahdollisuus saada koulutuspaikka ja pysyä koulutuksessa alaikäisenä ja se on oppivelvollisuus miksi luoda toista järjestelmää vain sen takia että että nimi kuulostaa vähän ikävältä kun siinä on vähän velvollisuuksiakin mukana oppivelvollisuus rakenteena on tehty varmistamaan se että että nuorille pitää tarjota mahdollisuus koulutukseen se velvoittaa enemmänkin kuntia ja niin se pitää ajatella mutta haluan ilolla ottaa vastaan sen että myös ottanut tämän askeleen koska tämä oppioikeusmalli sisällöllisesti puhuu lähes samoista asioista mitä oppivelvollisuus lainsäädännössä tarkoittaa ja näin ollen meillä on edelleen tämä yksi ainoa täsmäpuolue eli kokoomus joka ei kannata kannata oppivelvollisuuden pidentämistä missään muodossa tai ainakaan näin laajasti kuin keskustakin on valmis asiasta keskustelemaan me vihreät näemme niin että täysi ikäisyyteen saakka jokaiselle nuorelle pitää mahdollistaa se että koulutuspaikka on jatkuvasti tarjolla ja jos alaa pitää vaihtaa niin uusi paikka on tarjolla jotta varmistetaan se että kaikki toisen asteen loppututkinnon eli paitsi se että siirtymävaiheessa toiselle asteelle varmistetaan se koulutuspaikka niin tärkeää on myös se että tutkinto suoritetaan loppuun siinä oppilashuolto ja toisen asteen resurssit lähiopetus kaikki nämä ovat erityisen tärkeitä ja sitten lopuksi päästäänkin siihen aiheeseen mikä on pakko tässä yhteydessä mainita elikkä sipilän hallituksen häpeälliset koulutusleikkaukset jos leikkaa suunnilleen kaksisataa miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta toiselta asteelta niin ei voi tulla tänne hurskastelemaan että me kannamme huolta nuorten opinpoluista ei todellakaan voi todella monella nuorella joka juuri tarvitsisi sitä opettajan tukea lähiopetus toisella on vähentynyt niin vähäiseksi että juuri ne nuoret joita tunnolliset opettajat amiksissa käyvät varmistamassa että varmasti tulevat kouluun silloin kun jaksaminen on rajoilla tai perheessä on ongelmia jäävät nyt yhä useammin pois koulusta koska lähiopetusresurssit voivat jäädä niinkin alas kuin kymmeneen tuntiin viikossa puhutaan jo niin pienistä määristä että siinä kärsivät erityisesti ne nuoret jotka eniten tukea tarvitsisivat eli juuri se porukka josta me nyt puhumme ne nuoret joille pitää taata se että opiskelijahuolto ja taloudelliset edellytykset sekä yhteiskunnan tuki varmistavat toisella asteella sen että tutkinto suoritetaan lopuksi haluan sanoa aivan kuten aloitin että vihreät kannattavat maksuttoman toisen asteen koulutuksen aloitetta ja kuten alussa sanoin vihreät lähtevät tavoittelemaan hallitusohjelmaneuvotteluihin sitä että se toteutetaan ja sen päälle eri puolueiden kanssa jotka näkevät että suomessa pitää nostaa koulutuksen tasoa olemme valmiita

tässä kun eduskunnassa ollaan julkisella paikalla sanoa julki huoleni siitä että myös korkeakouluissa meillä on eriarvoistumisen riski vain kasvamassa koska opetusministeriössä kokoomuksen opetusministerin johdolla harkitaan erilaisia muutoksia puhutaan kauniisti siitä että mietitään uusia rahoituskanavia yliopisto opiskelijoille mutta se tarkoittaa käytännössä maksullisuuden tuomista korkeakoulujärjestelmään esimerkiksi avoimen yliopiston kautta halutaan

kolmekymmentä alkaa olla täynnä edustaja elomaa

arvoisa puhemies kansalaisaloitteen tekijöille kiitos maksuton toinen aste tärkeä aihe kansalaisaloitteessa viitataan perustuslakiin jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä tämä perustuslain asettama tavoite on hieno mutta samanaikaisesti haastava toteuttaa aukottomasti perheen sosioekonominen asema vaikuttaa tutkitusti jälkikasvun kouluttautumiseen me perussuomalaiset kannatamme vahvasti opiskelun mahdollistamista kaikille aina korkeakouluasteelle saakka tärkeä haluan nostaa tässä yhteydessä esille on koulutuksellisen tasa arvon toteutuminen alueellisesti on selvää että opinahjoja on enemmän siellä missä on ihmisiäkin eli kasvukeskuksissa mutta syrjäseuduilla ollaan ajamassa nyt niitä vähiäkin toisen asteen opinahjoja alas luulisi keskustan pitävän paremmin maaseudun lukioiden ja ja ammatillisten oppilaitosten puolia citykokoomusta vastaan oppilaitosverkoston kattavuus on tärkeässä roolissa jo perustuslain toteutumisen kannalta suomalaisten nuorten opiskelumahdollisuudet eivät saa riippua perheen varallisuudesta jos oppilaitosten verkosto harvenee niin yhä useammalle toisen asteen opiskelijalle kotona asuminen muuttuu mahdottomaksi tämän ottivat ansiokkaasti esille puheenvuoroissaan myös edustajat savio eerola ja harry wallin on päivänselvää että elämisen kustannukset pomppaavat nuoren muuttaessa omilleen tähän taas kaikilla ei ole tuista huolimatta varaa ilman kotoa tulevaa taloudellista avustusta mielestäni kattavan kouluverkon ylläpitäminen on on hyvä keino vaikuttaa myös toisen asteen opintojen hintalappuun arvoisa puhemies maksuton toisen asteen koulutus olisi hieno asia lukion suorittaminen voi maksaa aloitteen mukaan jopa kaksituhattakuusisataa euroa ja ammatillinen koulutus saattaa kustantaa jopa tuhansia euroja rahanpuute on vaikuttanut neljänneksellä toisen asteen opinnot keskeyttämispäätökseen toivon todella että toisen asteen oppilaitoksissa tälläkin hetkellä mietitään miten opiskelijoiden eri lähteistä koostuvia opiskeluun liittyviä maksuja saataisiin pienennettyä toisen asteen opintojen maksullisuus on selvä pohdinnan paikka ministeriölle koulutus on ollut jo kauan suomen vahvuus ja ylpeydenkin aihe johon jokaisella on oltava mahdollisuus tulevaisuudessa tässä aivan lopuksi vielä menen takaisin siihen oppilaitosverkoston kattavuuteen kuinka tärkeää se on itse kävin aikoinani mynämäen lukiota koulumatka oli todella todella pitkä ja haastava ei ei ollut julkisia kulkuvälineitä joten yhden vuoden periaatteessa jouduin asumaan mynämäen keskustan tuntumassa pienessä yksiössä se oli tavallaan haasteellista kuusitoista vuotiaalle ja ymmärrän sen että jollekin voi olla liiankin haasteellista omalta kohdaltani muistan että silloinkin penniä venytettiin maanantaina kun keitin kahvit poroilla se sama poro oli vielä perjantaina siinä kahvipannussa vähän lisättiin vain poroja ja vähän vettä ja kahvi oli sinisen liilahtavaa eikä enää kahvin väristäkään mutta toivon että tähän varsinkin puututtaisiin todella tärkeä asia kiitän vielä tosiaan aivan loistava aihe kansalaisaloitteelle ja toivon sille menestystä kiitos

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitän näitä aloitteen tekijöitä he ovat nostaneet erittäin tärkeän asian tässä esille itse asiassa kun miettii niin viime aikoina on paljon keskusteltu tästä toisen asteen koulutuksen tilanteesta ja siitä kuinka sitä koulutusta tulee kehittää ei ole kyse siitä etteivätkö nuoret haluaisi opiskella

rajalliset mahdollisuudet

ja työpaikan saamiselle taloudelliset esteet tosiasiassa kaventavat nuorten mahdollisuuksia päättää opiskelualasta ja ja paikasta nuorisobarometrin mukaan jopa seitsemäntoista prosenttia kaikista nuorista kertoo karsineensa vuoksi taloudelliset syyt ovat vaikeuttaneet erityisesti ilman tutkintoja tai opiskelupaikkaa olevien nuorten kouluttautumista ja heistä lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahan puutteen takia täytyy sanoa että kyllähän nykyisellä hallituksella on omat syynsä kun on näitä opintoleikkauksia tehty kouluja kouluja ammattilinjoja on vähennetty ja opiskelupaikat karkaavat etemmäs ja näin matkakulujakin tulee lisää arvoisa puhemies tällä hetkellä me elämme suomessa semmoista suurta murroksen vaihetta missä ikääntyviä työntekijöitä koko ajan eläköityy nuorta uutta työvoimaa tarvitaan työelämään niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla se on tosiasia mihinkä törmätään kun katsoo meidän ikärakennetta on arvioitu että tämä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus maksaa yhteiskunnalle sata miljoonaa euroa toisaalta kun miettii nuorten syrjäytymisen kuluja niiden on arvioitu olevan jopa yksi pilkku neljä miljardia euroa kun näitä lukuja ja niitä tavoitteita

jään miettimään sitä jos nuoret saisivat ammatin itselleen perustaisivat yrityksiä tai menisivät töihin niin mikä olisi se lisäpanostus että miten paljon rahaa he pystyisivät hankkimaan yhteiskunnalle jos heillä olisi mahdollisuus saada

meillä on tänä päivänä jo kuusikymmentäyhdeksäntuhatta syrjäytynyttä nuorta ilman toisen asteen koulutusta onko meillä siis todella suomessa

yhteiskuntarakenteella varaa heittää näin paljon osaavaa pääomaa hukkaan olemme pieni kansa ja jokaisesta yksilöstä meidän mielestämme on pidettävä huoli jokaiselle on tarjottava mahdollisuus jatkaa hyvinvoinnin perustan rakentamista koulutuksen ja ammatin avulla kannatan tätä aloitetta ja sitä tukee myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

arvoisa puhemies aivan niin kuin täällä kollegat ovat edellä todenneet tämä kansalaisaloite on äärimmäisen tärkeä ja sen päämäärä on saanut kyllä suuren tuen tässä talossa on toki totta että sitten kun mietimme miten pystymme tämän toteuttamaan niin aivan niin kuin edeltävä puhuja totesi katseet varmasti kääntyvät enemmän sinne seuraavaan hallitukseen ja ja tuleville hallituskausille mutta se periaate että meidän suomalaisessa yhteiskunnassa pitää pystyä takaamaan mahdollisuuksien tasa arvo kaikille on äärimmäisen tärkeä ja kenenkään opiskelu ei saa jäädä kiinni esimerkiksi siitä mikä vanhempien taloudellinen tilanne on kuitenkin tässä keskustelussa on tullut esille jo se mitä kehysriihessä hallitus on nyt esittänyt elikkä että syksystä kaksituhattayhdeksäntoista lähtien arviolta noin ja ammattikoulun vähävaraista opiskelijaa saisi tämän neljänkymmenenkuuden euron jolla sitten pystyisi erityisesti vaikkapa sen tietokoneen hankkimaan tälle uudistukselle on laskettu kustannuksia noin neljätoista miljoonaa kun sitten tämä kansalaisaloitteen ajama niin sanottu laaja maksuttomuus vaatisi yli yli sata miljoonaa euroa niin kuin tuossa debattipuheenvuorossani totesin pidän tätä hyvänä askeleena ja varmasti tällä tavalla juuri oikeaan suuntaan menevänä tienä koska jos kerralla sitten julistaisimme että no niin nyt sitten vaikkapa ensi syksystä lähtien maksuttomuus astuu voimaan niin näen siinä vaaran että näitten oppimateriaalien kustantajat kyllä haistaisivat sitten erilaisia rahastusmahdollisuuksia ja siinä mielessä se että se tällä hetkellä on nimenomaan sidottu näitten

on oikea oikea tie myöskin sitten kun katsotaan että kaikkiaan kuusitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaita opiskelijoita on on lukioissa ja ammattikouluissa yhteensä satayhdeksänkymmentätuhatta ja tällä hallituksen esityksellä sitten noin neljäkymmentätuhatta opiskelijaa olisi saamassa tämän tuen niin niin se on kuitenkin ihan kohtuullisen kohtuullisen hyvä määrä uskon että se juuri niin kuin tuossa totesin osuu oikeaan elikkä niihin opiskelijoihin joilla on taloudellisesti tiukinta koska se on sidottu tähän niin sanottuun vähävaraiskorotukseen elikkä siihen oikeutetuille opiskelijoille tämä annetaan no sitten tietysti vielä voi sanoa olevan semmoinen positiivinen asia tuolta kehysriihestä on se että tätä lukiokoulutuksen opintotukiaikaa pidennetään yhdeksästä kuukaudesta kymmeneen ja se parantaa noin viidentoistatuhannen lukiolaisen taloudellisia edellytyksiä siihen opiskeluun se on myös tosi keskeinen ja tärkeä tärkeä asia täällä on myös pohdittu mitä muita tapoja kuin tämä suora tuki näihin materiaaleihin olisi tehdä tätä maksuttomuutta ja raivata sille tietä on tullut esille kuntien mahdollisuudet esimerkiksi kirjastojen kautta hankkia oppimateriaalia ja kierrättää sitä tai onko sitten esimerkiksi sähköisen oppimateriaalin jonkunlainen avoin koodi tai joku vastaava joka voisi olla käytössä nämä toki ovat varmasti myös sellaisia mitä kannattaa pohtia ehkä miksi me olemme alun perinkin lähteneet sille tielle että pidämme itsestäänselvyytenä että lukiokoulutus saa maksaa satoja ellei jo lähestulkoon tuhansia euroja kun sitten taas yliopistokoulutuksessa on aivan normaalia että yliopistojen kirjastot hankkivat lähestulkoon riittävän määrän esimerkiksi erilaisten erilaisten kurssien kurssimateriaaleja ja ja myöskin niitä kirjoja joita tulee tenttiä ja yliopistoissa jotenkin ollaan hyvinkin totuttu siihen että ei juurikaan tarvitse välttämättä käyttää rahaa näitten tenttimateriaalien tai tai oppimateriaalien hankkimiseen ja jollakin tavalla tässä on ehkä ehkä päässyt myös sitten jonkuntyyppinen tämmöinen vähän niin kuin kulttuuri pesiytymään näihin eri koulutusasteisiin kiinnittäisin tässä myöskin huomiota ammatillisen koulutuksen materiaalihankintoihin tämä on myös sellainen että ei pidä unohtaa että ammatillisen koulutuksen puolella on usein erilaisten työvälineitten hankkimisia erilaisten suojavälineitten hankkimisia joissa myöskin on kiinni satoja euroja tietysti vielä voidaan pohtia sitä että kun nuori aloittaa opinnot opinnot niin yleensä nämä kaikki materiaalien hankinnat tahtovat tulla siinä heti alkuvaiheessa että toki sitten jos tätä oppimateriaalilisää jollakin tavalla vielä voidaan justeerata niin voidaan pohtia olisiko siinä esimerkiksi mahdollisuus saada heti alussa huomattavasti isompi summa summa tai kumuloida sitä jotenkin niin että käytössä olisi siinä lukukauden alussa suurempi summa koska todellakin ne tarpeet tulevat yleensä siinä heti kun opinnot alkavat arvoisa puhemies niin kuin tässä totesin tämä on siis äärimmäisen kannatettava kansalaisaloite ja uskon että pikkuhiljaa siihen suuntaan päästään mutta on hyvä ja tästä voi ihan oppositiosta käsin antaa tunnustusta hallitukselle että tässä asiassa on lähdetty nyt liikenteeseen

arvoisa puhemies työelämä on muuttunut eikä pelkällä peruskoululla enää pärjää kuten joskus ennen asiantuntijat arvioivat joskus kymmenen vuotta sitten että tulevaisuudessa vain prosentti työpaikoista on sellaisia että niissä pärjää ilman mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa pelkän peruskoulun varaan jäävien nuorten työurat jäävät lyhyemmiksi ja katkonaisemmiksi kuin niiden nuorten jotka suorittavat toisen asteen suomalaisista nuorista jopa viisitoista prosenttia ei ole toisen asteen tutkintoa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen mennessä nuorten pitäisi voida suorittaa nykyisin välttämätön toinen aste ilman stressiä oppimateriaalikustannuksista toimeentulo ongelmat heijastuvat vähävaraisissa perheissä koko perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen on täysin kohtuutonta että alle täysi ikäiset elikkä lapset joutuvat stressaamaan rahasta valitettavasti se on kuitenkin todellisuutta juttelin kerran erään kuusitoista vuotiaan pojan oman lapseni kaverin kanssa joka kertoi ettei aio pyrkiä lukioon koska hänen yksinhuoltajaäidillään ei olisi varaa kustantaa hänen koulukirjojaan selvittelin vähän tilannetta ja kerroin sitten tälle pojalle että on olemassa pelastakaa lapset järjestön tuki vähävaraisille perheille ja se on tarkoitettu nimenomaan tämmöisiin koulunkäyntikuluihin mutta en saanut tätä poikaa vakuutettua siitä että hän pärjäisi lukio opinnoissa taloudellisesti

kyllä täytyy sanoa että että tuo keskustelu on jäänyt mieleeni tämmöisenä hyvin sydäntä särkevänä tilanteena

on pakko sanoa että itselläni oli voimakkaasti se tunne jonka muistan edelleen hyvin että me kaikki yhteiskuntana kaikki yhteiskuntana minä mukaan lukien olemme pettäneet lapsillemme antamamme antamamme lupauksen jokaisella lapsella jokaisella nuorella pitäisi olla luottamus siihen että yhteiskunta kantaa ja kannattelee oikeus luottaa siihen että että voimme opiskella että että pärjää kuuluu myös pienituloisen köyhän perheen lapselle hyvinvointivaltiossa ei voi olla niin että että nuori joutuu keskeyttämään opintonsa perheen toimeentulo ongelmien takia tai ei ei uskalla niihin edes hakeutua hyvinvointivaltiossa oikeus ja mahdollisuus opiskella eivät myöskään saa olla järjestöjen hyväntekeväisyyden varassa yhtäläinen mahdollisuus opiskella ja ja kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä on kirjattu perustuslain kuudenteentoista pykälään mutta nyt tuo lupaus ei toteudu on erittäin häpeällistä mielestäni sekin että huostaan otetut sijoitetut lapset ovat räikeän aliedustettuina toisen asteen opinnoissa minun mielestäni me olisimme velkaa näille nuorille sen että tukisimme heidän mahdollisuuksiaan selvitä perusopetuksesta toiselle asteelle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista nuorisobarometrin mukaan jopa seitsemäntoista seitsemäntoista prosenttia nuorista kertoi joutuneensa karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi joka neljäs toisen asteen opinnot keskeyttänyt kertoi että keskeyttämiseen on vaikuttanut perheen heikko rahatilanne meidän päättäjien tulee purkaa tällaisia rakenteellisia esteitä vähävaraisten perheiden toisen asteen aito maksuttomuus olisi tärkeä askel kyse on jokaisen lapsen oikeudesta saada koulutusta ja haluan muistuttaa että myös istuva hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut päätösten lapsi ja perhevaikutusten arviointiin esimerkiksi tulonjakovaikutusten arviointiin on huolestuttavaa että suomessa kouluttamattomuus ja köyhyys ovat alkaneet jälleen periytyä esimerkiksi meillä helsingissä ilmiö liittyy myös alueelliseen eriytymiseen eli on alueita joilta jatketaan huomattavasti vähemmän esimerkiksi lukiokoulutukseen kuin toisilta hyvinvoivilta alueilta maksuttomia oppimateriaaleja ei välttämättä tarvitse lähteä toteuttamaan nykyisen järjestelmän pohjalta edellyttää suuren kirjamäärän ostamista oppimateriaalien maksuttomuutta voidaan lähteä rakentamaan myös esimerkiksi digikirjojen erilaisten digitaalisten alustojen ja ja kirjastojen kautta kuten vaikkapa korkeakouluissa pääosin tehdään hallituksen kehysriihessä esittämä opintorahan oppimateriaalilisä ei valitettavasti vielä kata kaikkia opintojen kannalta välttämättömiä hankintoja joita on lukiokirjojen lisäksi ammatillisissa oppilaitoksissa tarvittavat opiskeluvälineet kuukausikohtainen tuki myöskään sovi hyvin tilanteeseen jossa hankinnat painottuvat lukukausien ja jaksojen alkuun on myös väärin pakottaa toista astetta käyvä nuori hakemaan opintoihinsa toimeentulotukea nuoria ei pidä jakaa kahteen kastiin vanhempien varallisuuden mukaan toisen asteen pitäisi olla maksuton aidosti ja käytännössä oppimateriaalilisä ja toimeentulotuki eivät ratkaise kaikkia köyhyyteen liittyviä ongelmia opiskelu aiheuttaa monenlaisia kuluja joita oppimateriaalilisä tai toimeentulotuki eivät kattaisi esimerkiksi kelan koulumatkatuki kattaa vain vähintään kymmenen kilometrin ja yli viisikymmentäneljä euroa kuukaudessa maksavat koulumatkat ja esimerkiksi helsingin seudulla kuukausikortti maksaa viisikymmentäkolme euroa mikä tarkoittaa kolmessa vuodessa yhteensä yli tuhannenneljänsadan euron kustannuksia pelkästään matkoihin ongelmana on myös se että toimeentulotukiviranomaiset ovat alkaneet vaatia lukiolaisilta opintolainan hakemista on väärin että köyhän perheen nuoren pitäisi rahoittaa lukio opintonsa opintolainalla eli vähävaraisen perheen lapsen pitäisi siis hakea lukion jälkeisiin opintoihin valmiiksi velkaantuneena tämä on todella väärin aidosti maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteessa yhdistyy monta tärkeää teemaa köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen koulutukseen panostaminen ja lasten oikeuksien parantaminen kannatan lämpimästi kansalaisaloitetta se on tosiaan vihreillekin tärkeä tavoite kuten ville niinistö tuossa puheenvuorossaan aikaisemmin sanoi haluan lopuksi kiittää lämpimästi pelastakaa lapset järjestöä ja muita aktiivisia tahoja siitä että tämä maksuton toinen aste kansalaisaloite on nyt saatu meille

arvoisa puhemies tämä on tosi tärkeä kansalaisaloite ja olemme tässä jo vähän aikaa keskustelleet sen sisällöstä ja jo aikaisemminkin totta kai koulutuksen merkityksestä ja ja oppimateriaalien hinnan ja kustannusten vaikutuksista tässä tulee tarina pelastakaa lapset ryn keräämistä tositarinoista suomesta

suhteellisen vähävaraisesta perheestä ja opiskelen ulkopaikkakunnalla sillä oma kuntani ei tarjoa tarvitsemaani koulutusta yksin asuminen ja siihen liittyvät suuret kustannukset aiheuttivat suuria rahallisia vaikeuksia perheessäni ollessani alaikäinen yllättävät kulut kuten parin päivän varoitusajalla ilmoitettu maksullinen liikuntatunti saattoivat tarkoittaa ettei perheeni syönyt pariin päivään kuin puuroa

tässä yksi tarina niistä lukuisista tositarinoista suomesta mitä se arki sitten tarkoittaa niissä vähävaraisissa perheissä joissa nämä oppimateriaalikustannukset ja asumisen kustannukset ovat ylitsepääsemättömän korkeita tänään täällä eduskunnassa on keskusteltu kansalaisaloitteesta jonka tavoitteena on saada toinen aste maksuttomaksi kaikille opiskelijoille aloitteen tukijoista löytyy laaja joukko lapsi ja opiskelijajärjestöjä ja sen allekirjoitti lopulta yli viisikymmentäkolmetuhatta suomalaista olen todella iloinen siitä että tarvittava määrä nimiä saatiin kasaan ja eduskunta pääsee nyt käsittelemään tätä tärkeää mutta miksi maksuton toinen aste on niin tärkeä tavoite huolestuneita ääniä perheiden taloudellisen tilanteen vaikutuksista nuorten valintoihin tulee nyt monelta eri suunnalta viimeisimmän nuorisobarometrin tulosten valossa tiedämme että raha todella erottelee nuorten opiskelumahdollisuuksia erityisesti tämä näkyy kokonaan perusasteen ulkopuolelle jääneiden nuorten tilanteessa yksi nuorisobarometrin kysymyksistä oli oletko joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtojasi rahan puutteen vuoksi kokonaan perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevista tähän vastasi kyllä peräti neljäkymmentäkaksi prosenttia nuorisobarometrin tulokset järkyttävät maassa jossa olemme tottuneet ajattelemaan että kaikki voivat opiskella itselleen vaikka korkeakoulututkinnon ilman että se kaatuu rahaan näin suurella osalla seinä tuleekin vastaan taloudellisen tilanteen takia jo heti peruskoulun jälkeen tämä vaikuttaa myös kouluttamattomuuden periytymiseen haastattelujen perusteella voidaan sanoa että rahan puute on erityisesti ammatillisen koulutuksen valinneiden ongelma ammattikouluissa opiskelevien kustannukset vaihtelevat suuresti eri ammatillisten tutkintojen opintolinjojen ja alojen välillä ja kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida opiskelijat maksavat alakohtaiset työvälineet tarvikkeet ja työasut ammattikouluissa opiskelevat joutuvat lukio opiskelijoita useammin muuttamaan lapsuudenkodistaan toisen asteen opintojen vuoksi köyhyysriski lisääntyy nuorella iällä kotoa muuttaneilla myös koulumatkojen kustannukset voivat olla merkittäviä arvoisa puhemies toisen asteen hintalappu on akuutti ongelma kuitenkin myös lukion puolella lukiokoulutuksen suorittamiseksi ja tietotekniikan lisäksi maksetaan myös ylioppilaskokeisiin osallistumisesta ja jokaisesta kirjoitettavasta aineesta tutkintomaksu pelastakaa lapset on arvioinut lukiokoulutuksen kokonaiskustannuksiksi noin kaksituhattaviisisataa euroa tämä on valtava summa pienituloisille perheille ja myös perheille joissa on monta lasta toisen asteen opiskelijoina samaan aikaan vasemmistoliitto kannattaa lämpimästi tätä kansalaisaloitetta

arvoisa herra puhemies on käytetty arvokkaita ja hyviä rakentavia puheenvuoroja kaikki kannattavat tätä kansalaislakialoitetta ja kuka nyt kehtaisikaan olla kannattamatta kun on kysymys kuitenkin perustavaa laatua olevasta ihmisen sivistymisestä ja sen mahdollisen ammatin yhteiskunnassa erittäin tärkeätä meidän yli kuusikymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta ei ole se esimerkki jota meidän pitää tavallaan väistellä vaan se tosiasia on tosiasia meidän koulutusjärjestelmämme tulee tukea juuri näitä henkilöitä sen sen takia ehkä laajempi ja pidempikestoinen myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppivelvollisuus olisi hyvästä noin omakohtaisesti oppimishäiriöisenä lukihäiriöisenä henkilönä voin sanoa että tuki on parasta mitä ihminen voi saada valmistuessaan työelämään minkälaisia portaita meillä on oppisopimusjärjestelmän kannattajana haluan pitää sen myös tässä ainakin noin suullisessa ilmaisussa mukana

nyt tässä tästä kansalaislakialoitteesta jää niin sanotusti herran huomaan eli tämä lakialoite raukeaa ja se on seuraavan hallituksen hyvän tahdon ele ottaako se hallitusohjelmaansa sen haluaisin tässäkin kohtaa muistuttaa siitä että meidän pitäisi perustuslaillisesti muuttaa tätä järjestelmää niin että vaikka eduskunta vaihtuu niin kansalaisten mielipide ei vaihdu he ovat olleet sitoutuneita nyt tähän kun ovat nimensä kirjoittaneet ei se vaalien jälkeen muutu miksikään minä toivon että vielä tällä kaudella perustuslakivaliokunta on varmasti täyteen ahdettu mutta ehkä sitten seuraava eduskunta voisi ruveta pohtimaan sitä että kansalaislakialoite ei vanhene haluan vielä toistaa kansan mielipide ei vaihdu yksittäisessä asiassa vaikka poliitikot eduskunnassa vaihtuvat on hirvittävän hyvä

keräämään nimiä ja haluan omalta osaltani lausua kiitokset siitä että tästä asiasta kuitenkin keskustellaan täällä tämä on erittäin tärkeä asia ja sitä pitää viedä eteenpäin

puhemies hyvä ja rakentava keskustelu on käyty aika hyvin minusta joku kuvasi tätä kehitystä sillä tavalla että ollaan pikkuhiljaa lipsuttu tilanteeseen jossa tästä toisesta asteesta on tullut maksullisempaa ja maksullisempaa varmaankaan ole ollut alun perin kenenkään ajatus ja tätä taustaa vasten on hyvä että nyt otetaan korjaussarjaa toiseen suuntaan ja siinähän hallitus on jo lähtenyt liikkeelle olen samaa mieltä että ei se ole vielä kaiken kattavaa eikä kaikkia tilanteita auttavaa joten lisäaskeleita tarvitaan ja sen takia tavoite siitä että toinen aste olisi aidosti maksutonta on tärkeä ja oikea mutta sen lisäksi uskon että tarvitsemme myöskin puuttumista oppioikeuteen ja oppivelvollisuuteen tämä nykyinen tilanne on kestämätön jossa useampia tuhansia nuoria jää vuosittain vaille toisen asteen koulutusta erilaisista mitä moninaisimmista syistä en kuitenkaan usko että siihen on yhtä kaavamaista ratkaisua ja siksi olemme tänään esittäneet omaa mallia keskustalainen malli suurin piirtein keskellä oleva malli siinä lähdettäisiin siitä että oppioikeuteen laitettaisiin se perälauta kahdeksaantoista ikävuoteen kun se nyt on seitsemäntoista ikävuotta eli tuotaisiin siihen vuosi lisää lisättäisiin pelkän peruskoulun oppimäärän lisäksi velvoitteeksi se että pitää opiskelijalla olla jatko opintovalmius ja jos hän alle kahdeksantoista vuotiaana koulunsa keskeyttää niin silloin tulkitaan että tuota jatko jatko opintovalmiutta ei ole ja hän palaa sitten mitä erilaisimpiin muotoihin se voi olla vapaata sivistystyötä se voi olla kymppiluokkaa se voi olla pajakoulutyyppistä oppimista ja niin edelleen kurkistusikkunoita tuonne peruskoulun ohjelmiin vielä nykyistä voimakkaammin jolloin mahdollistuisi toisen asteen läheisempi yhteistyö jo peruskouluvaiheessa ja sitten ikään kuin tsekkauspiste seiskaluokalla jossa näitä jatko opintovalmiuksia alettaisiin jo tarkastelemaan eli tarvitsemme myöskin uudistusta tähän mutta emme kaavamaista ratkaisua pelkkä kyllä ja ei ei ole vastaus vaan vaan uudistusta nuorten hyväksi myös tämä on tärkeää

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat yhdyn niihin huomioihin että keskustelu on ollut pääasiassa asiallista ja hyvää tärkeästä yhteisestä asiasta eduskuntasalia koristaa wäinö aaltosen patsassarja jonka keskellä oleva pieni poika muistuttaa meitä kansanedustajia siitä että me teemme kaikki päätökset tai meidän pitää tehdä kaikki päätökset tulevaisuutta ajatellen lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja tuon pojan katse ja tervehtivä käsi muistuttaa meitä joka päivä tässä tärkeässä salissa tästä asiasta yhdenkään nuoren opiskelu ei saa toisella asteella jäädä kiinni rahasta tai perhetaustasta nostin tuossa aiemmassa vaiheessa esille myös sen huolen että vähän niin kuin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puumala toi esille toiselle asteelle on hivenen niin kuin hivuttamalla tullut koko ajan jotain mikä maksaa jotain pientä jossain vaiheessa ensin sen jälkeen tietokonetta sen jälkeen jotain muuta ja nyt on samanlaisia vaaranmerkkejä myös peruskoulun puolella ilmassa pidän itse tärkeänä sitä että vaikka en ole kannattamassa kategorista kieltoa esimerkiksi vanhempaintoimikuntien tai luokkien vapaaehtoistyölle missä he keräävät luokkaretkiin tai leirikouluihin rahaa sekin on hyvää kasvatustyötä pitää huolehtia siitä että yhdenkään lapsen tai nuoren luokkaretki muu retki tai leirikoulu ei jää kiinni siitä että perheellä ei olisi varaa osallistua tai mahdollisuutta osallistua tähän rahankeruuseen mutta siinä yksi merkki myös siitä että tällaista pientä hivutusta on tapahtumassa muistan itse kun lukioaikana meidän lukioomme määrättiin ruokamaksu se kesti muistaakseni puolisen vuotta me jouduimme maksamaan lukioruuasta yhdeksänkymmentä luvun lamassa sen jälkeen siihen puututtiin ja todettiin että lukioon kuuluu maksuton kouluruoka siinä oli yksi tällainen hivuttaminen se ruoka sentään turvattiin mutta näitä muita maksuja on tullut koko ajan lisää ja niin kuin tuotiin edellä esille materiaalit koulumatkat ovat pidentyneet merkittävästi toisella asteella niin lukiolaisille kuin ennen muuta

paljon erilaisia muita pieniä ja isompia kuluja esimerkiksi kokiksi opiskelevilla taikka timpuriksi opiskelevilla tiettyjä työvälineitä ja vaatteita ja tämäntyyppistä mihin muistaakseni myös edustaja elomaa omassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota itse en kannata koulupakkoa en usko että kannettu nuori koulussa pysyy vaan itse kannatan mielummin sitä että me panostamme lisää nuorisotakuuseen koulutustakuuseen ja henkilökohtaisiin opinpolkuihin ja henkilökohtaiseen tukeen niin erityisopetukseen opinto ohjaukseen muuhun vastaavaan niin että autetaan niitä nuoria jotka erityisesti sitä apua tarvitsevat edustaja myllykoski nosti esille asian josta olemme aiemminkin muistaakseni hänenkin kanssaan täällä keskustelleet eli tästä kansalaisaloitteiden raukeamisesta vaaleihin ja se on asia mikä pitää ehdottomasti korjata tietyllä tavalla nyt voi sanoa että on väärä aika enää koota kansalaisaloitteita sillä ne eivät ehdi tämän eduskunnan aikana käsittelyyn ja ja silloin tämä järjestelmä ei toimi kannatan ehdottomasti tätä esitystä että kansalaisaloitteet eivät raukeaisi vaaleihin

mielestäni edustaja ville niinistön puheenvuoro ei edustanut tällaista keskustelua siitä jäi jälleen kerran kuva selkeästi muita paremmista ja virheettömistä vihreistä vihreiden ollessa hallituksessa koulutuksen nettosäästöt leikkaukset olivat yli kahdeksansataa miljoonaa euroa hän kyllä muisti kaikkien muiden puolueiden tekemät koulutussäästöt ja vielä kielsi että muut puolueet eivät saa puhua koulutuksesta tai panostuksista tai koulutuksen uudistuksista sillä he ovat tehneet koulutusleikkauksia

kun he ovat paheksuneet kaikkia muita puolueita koulutussäästöistä mitkä ovat olleet vaikeita kipeitä epämiellyttäviä varmasti jokaiselle jotka niitä ovat tehneet niin hän unohti kertoa että vihreiden vaihtoehtobudjetissa koulutusleikkaukset olisivat jatkuneet tällä vaalikaudella he esittivät omassa vaihtoehto varjobudjetissaan leikkauksia varhaiskasvatukseen lähes sata miljoonaa ammattikouluihin satakymmentä miljoonaa ja myös korkeakouluihin he esittivät leikkauksia vielä silloin kun he olivat oppositiossa eli kertoivat sen että heidän toimestaan koulutusleikkaukset olisivat jatkuneet

puhemies suomalaista koulujärjestelmää minä pidän ehkä maailman parhaana ainakin parhaana mitä minä tiedän täällä täällä otetaan kaikki lahjakkuusresurssit talteen koska koulutus on ilmaista ja kattavaa ja ja laadullisesti korkeatasoista sillä että koulutusta jatkettaisiin ja laajennettaisiin syvennettäisiin on varmasti hyviä puolia mutta kyllä minä hämmästyin sitä artikkelia joka tämän päivän helsingin sanomissa oli jossa todettiin että myös kantaväestöön kuuluvien lasten kyky hallita prosenttilaskua ymmärtää kymmenjärjestelmää osata kirjoittaa siten että milloin tulee iso kirjain ja milloin ei on aika monen kohdalla niin heikolla tasolla että jatko opinnoista ei tahdo tulla yhtään mitään tähän sisältyy myös se näkökohta että opettajat eivät anna enää ehtoja päästävät sormien läpi mutta elämän myöhäisemmässä vaiheessa tämä saattaa käydä aika hankalaksi omana kouluaikanani melkein joka vuosi oli ainakin yhdet ehdot enkä pidä sitä huonona ratkaisuna tulihan luettua kesällä mitä talvella oli jäänyt tekemättä mutta jos opettajat päästävät ihmisiä jotka eivät osaa laskea prosenttilaskua niin kyllä oman elämänhallinnan kanssa on myöhäisemmässä vaiheessa vaikeuksia tekisi mieli pohtia sitä pitäisikö sittenkin tässä opetusjärjestelmässä olla joitain portteja joiden läpi ei ihan noin vain mennä vaan pitää tietyt perusasiat osata koska elämän myöhäisemmässä vaiheessa niitä kuitenkin tarvitaan

arvoisa puhemies edustaja lehti kiinnittää tässä tärkeään asiaan huomiota me olemme kehittäneet tähän mallia mitä mieltä olisitte edustaja lehti siitä että esikoulu peruskoulun ykkösluokka ja kakkosluokka muodostaisivat kolmevuotisen kokonaisuuden jossa ollaan se aika jonka se vaatii ne joilla kotiasiat ovat kunnossa ja asiat tarttuvat voisivat mennä nopeammin ulos tuosta kolmevuotisesta kokonaisuudesta

arvoisa rouva puhemies vastaan vaikkei minulta kysyttykään ajatus sinällään tuntuu kannatettavalle ja nimenomaan se mahdollisuus että oppimisvaikeuksiset nuoret ja lapset voisivat tulla paremmin tuetuiksi ja sitä kautta voitaisiin antaa osaamisen edellytyksiä seuraaville koulutuspoluille mutta haluan kumminkin palata siihen ja tämä ei ole nyt sitten vasemmistoliiton kanta vaan tämä on edustaja myllykosken oma näkemys että meillä pitäisi olla polkuja peruskoulun jälkeen siirtyä työelämään niille nuorille jotka haluavat siirtyä työelämään ja joille teoreettinen opiskelu ei vaikkapa nyt äsken esitetyn mallin mukaisesti voisi antaa parempia eväitä niin että jatko mahdollisuus me olemme osaltamme hurmaantuneet tähän korkean osaamisen kulttuuriin ja jos katsotte tuonne ympärille yhteiskuntaan minkälaisissa työtehtävissä on ei suomalaisia ihmisiä me tavallaan olemme poistaneet sen kun meidän työturvallisuuteen liittyvät säädökset estävät nuorten osallistumisen työelämään ja me olemme antaneet sen sitä kautta hiipua ja ne ihmiset jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulun jäävät syrjään koska heillä ei ole sitä tutkintoa tavoite siitä että pitää olla jatkokoulutuskelpoisuus on varmasti hyvä mutta voisi olla muitakin järjestelmiä että jos vaikkapa kaksivuotisen toisen asteen koulun käy niin meillä olisi väliporras joka antaa teoreettiset mahdollisuudet hakeutua edelleen sitten ammattikorkeakouluun olisipa vaikka puolen vuoden paikkaava jakso siinä että annetaan oppimisedellytyksiä siellä että voidaan siirtyä ammattikorkeakouluun kaiken kaikkiaan pidän hyvänä että erilaisia ideoita tulee ja toivotaan että tämä hallitus vielä voisi omalta osaltaan toisen asteen koulutusreformin osalta katsoa kriittisen tarkasti edustaja salonen toi esille että me annamme koulutusvastuun pk sektorin yrityksiin missä resurssit on jo nyt mitoitettu siten että jokainen työntekijä tekee sen tuottavan panoksen työtä tehdessään siellä ei kerta kaikkiaan ole sen liiketoiminnan ja kannattavuuden vuoksi mahdollisuutta irrottaa resursseja

urakkaansa laskiessaan ajatellut että osa tämän ammattimiehen tai naisen työstä menee jonkun opiskelijan ammatillisen osaamisen parantamiseen eli meidän pitää tähänkin löytää joku toinen kanava niin että me tuemme yhteiskuntana niitä pk sektorin yrittäjiä jotta he voivat mahdollistaa oppimisen

arvoisa puhemies laineet vasta koskettelevat varpaitamme mutta hyökyaalto on tulossa näin ainakin itse koen koen sen että me saamme eri puolilta jo hyvin huolestuttavaa viestiä siitä että mutta me emme vielä näe mikä on edessä mikä sitten hyökyaallon lailla meitä ja päättäjiä kohtaa jos me emme nyt huomaa tehdä tarvittavia muutoksia koulutus tasaa lapsien välillä niitä eroja joita lapset lähtökohdistaan riippuen saavat ja joita lapsilla lähtökohdistaan riippuen on tämä on tärkeä asia huomioida mutta siirtäisin katseeni jo myös perheisiin ja yhteiskuntaan yleisemminkin mitä enemmän yhteiskunnassa eriarvoisuus lisääntyy sitä vaikeampi on peruskoulussa tasata lapsien välisiä eroja sitä vaikeammat ovat myöskin mahdollisuudet niin perus kuin jatkokoulutuksessakin tuoda kaikille mahdollisuus samantasoiseen yleissivistykseen ja mahdollisuus kulkea myöskin joten kyllä meidän pitää olla huolissamme siitä miten perheissä voidaan miten vanhemmat ovat osa tätä yhteiskuntaa miten paljon tuloerot kasvavat tässä yhteiskunnassa kuka pääsee töihin kuka jää täysin työelämän ulkopuolelle kaikki tämä johtaa ja kuljettaa lasta kohti peruskoulua ja sitten siellä tapahtuvaa vielä ikään kuin kasvavaa eriarvoistumista kasvavaa kuilua niiden välillä tässä yhteiskunnassa pärjäävät ja ketkä eivät pärjää ja jos siellä vielä tapahtuu leikkauksia jos me sieltä vielä vähennämme esimerkiksi kontaktiopetuksen määrää niin tämä on omiaan vähentämään mahdollisuutta ikään kuin tasata perheestä lähtöisin olevaa eriarvoisuutta tämä meidän pitää nyt ymmärtää että me olemme nyt tehneet sellaisia toimia jotka tulevaisuudessa tulevat juuri viemään pohjan siltä kaikelta minkä varaan suomi on laskenut esimerkiksi edustaja lehtikin tämän totesi

suomi on voinut olla ylpeä ja mistä suomea tullaan katsomaan nyt meidän on kuultava tämä viesti ja otettava se tosissamme ja tehtävä panostukset opetukseen lastemme ja koko tämän maan tulevaisuuden

puumala esitti yhden ratkaisun joka ainakin minusta tuntuu ihan järkevältä edetään oppilaalle sopivassa omaksumistahdissa mutta olennaista on että hän oppii elämänhallinnan kannalta perustaidot lukemisen kirjoittamisen ja laskemisen ja kun ne eivät tässä nykyisessä systeemissä näy aukottomasti hoituvan niin jotainhan tässä pitää tehdä koska se että oppilas jää peruskoulun ilman toisen asteen tutkintoa ei ole kovin hyvä ennuste omalla paikkakunnallani olen kiinnittänyt huomiota nimenomaan nuoriin miehiin jotka eivät mene myöskään varusmiespalvelukseen joka on oikeastaan viimeinen yhteiskunnan ohjaava toimenpide elämän oikeille raiteille armeija voisi kyllä tässä mennä myös vähän itseensä ajattelen ihan samalla lailla kuin täällä jo todettiin että yrittäjä ei pysty kouluttamaan mutta armeija on suomen paras koulutusorganisaatio kyllä siellä voisi olla lyhyempikin varusmiespalvelus vaikkei siellä mitään muuta opetettaisi kuin kuorma auton tai kaivinkoneen kuljettamista kyllä sodan aikana niitä kuljettajiakin tarvitaan mutta se tutkinto ja ajokortti takaisivat kyllä työpaikan saman tien koska kuljettajista jos mistä on tällä hetkellä pulaa mutta yksittäinen nuori ei pysty maksamaan edes sitä tutkintoa

arvoisa puhemies edustaja myllykoski nosti tärkeitä asioita tuossa esille nimenomaan tämän oppisopimuskoulutuksen osalta minä olen tavannut tämmöisiä nuoria herrasmiehiä joilla on keskittymisvaikeuksia nimenomaan teoriaopiskeluihin ja tämmöisiin toimenpiteisiin liittyen ne saattavat johtua jopa kotioloista eli he ovat sen verran köyhistä oloista lähtöisin olevia ihmisiä ja kotiolot ovat epävakaat ja näin se keskittymiskyky siihen teoriaan tuntuu ontuvan olen jopa kamppaillut semmoisten kavereitten kanssa käynyt ohjaamassa että koulusta ei heitetä pois heitä kun teoria on niin vaikeaa ja on koetettu etsiä reittiä että löytyisi se tekeminen siellä käsitaidoiltaan hirmu nopeita oppijoita he tekevät kädellä hyviä töitä ja ja ennen kaikkea heillä on halu tehdä työtä eli pitäisi miettiä mitenkä me saamme vielä kehitettyä tuota oppisopimusjärjestelmää sillä tavalla että tämmöiset pudokkaat käytäisiin etsimässä sieltä pois ja heille saataisiin kunnon ammatti ja heidät saataisiin tekemään töitä koska haluja on mutta ammatti puuttuu nimenomaan sen teoriaopiskelun vaikeuden takia ja sitten perheessä olevan rahapulan takia tai jotain muita tämmöisiä syitä näitä pitäisi meidän osata etsiä ja saada myös heidätkin tähän yhteiskuntaan hyvään työn tekemiseen mukaan
arvoisa puhemies edustaja lehti nosti mielestäni todella tärkeän asian esille muistaa että vaikka teknologia menee vauhdilla eteenpäin ja kaikki sähköinen toiminta kiinnostaa nuoria ja koulutuksessa pitää olla kehityksessä mukana niin koskaan ei saa unohtaa että joskus voi tulla tarve että tarvitaan se kynä ja paperi ja täytyy osata kirjoittaa ja osata laskea edes ne tavalliset prosenttilaskut muistan aina mikä oli ensimmäinen puheenvuoroni tässä kansanedustajataipaleellani kaksituhattayksitoista kaksituhattayksitoista ensimmäinen puheenvuoroni koski silloin käsiteltiin numeron seitsemän kirjoittamista pitäisikö siinä olla väkänen vai eikö pitäisi ja silloin puheessani sanoin että kyllä se väkänen pitää jaksaa siihen kirjoittaa niin se ei mene silloin ainakaan ykkösen kanssa sekaisin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies mietintö on ollut yksimielinen eikä siinä ole minkäänlaista huomautettavaa eusta tulee ja eusta sanotaan ja meillä sitten otetaan se annettuna eikä tässä ole kyllä mitään pahaa on hyvä että meillä jalostustoimintaan tulee säätelyä sillä kyllä se eläinten hyvinvoinnin kannalta kun sitä seurataan on oikein hyvä mutta

haluan erikseen nostaa esille sen että tämä on tiukka muotoilu ja koskee koskee todellakin vain puhdasrotuisia nauta sika lammas vuohi ja hevoseläimiä sekä risteytettyjä

olisin toivonut että meillä olisi ollut kansallisesti mahdollisuutta ottaa tähän ohjelmaan mukaan turkiseläimet ja koirat sillä jos jossakin niin meillä jalostusta harjoitetaan ihmissilmän palvonnan vuoksi nimenomaan juuri koirien kasvatuksessa missä meillä tapahtuu sanotaanko räikeätä koirille erittäin vahingollista jalostustoimintaa siihen suuntaan että meillä on rotuja jotka eivät enää synnytä luonnollisesti ei pidä olla että meillä eläimiä jalostetaan siihen suuntaan että ne ovat tavallaan kuin synnyttäjäpotentiaali vailla mahdollisuuksia synnyttää luonnollisesti tai että meillä on koiria jotka eivät pysty hengittämään kun me haluamme meidän itsemme takia rodulle joitakin ominaisuuksia jotka meidän silmäämme miellyttää siinä mielessä olisin lisäystä toivonut ja valiokunnassa selvitettiinkin mutta tämmöistä mahdollisuutta nyt ei ole tämä on rajattu mitä se koskee ja sillä selvä mutta toivon että jatkossa suomi ponnekkaasti voisi lähteä tähänkin direktiiviin vaikuttamaan siten että meillä kotieläimet nimenomaan koirat tulisivat tämmöisen jalostusrekisterin

puhemies minä komppaan kyllä nyt edustaja myllykoskea erittäin hyvä että otitte esille tämän koirienkin tilanteen koiria jalostetaan usein on jalostettu niin pitkälle että tulee suuria ongelmia pelkän hengittämisen kanssa kanssa niin kuin edustaja myllykoski nosti esille yleensä kun eläin kuin eläin jalostetaan liian pitkälle voi tulla suuriakin ongelmia ja ihmisen tehtävä on estää tällainen ylijalostus